päiväjärjestyksen kolmantena asiana on ajankohtaiskeskustelu veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja outi alanko kahiluoto hän käyttää enintään kymmenen minuutin puheenvuoron seuraavan

ja ne saavat kestää

järjestyksessä lisäksi myönnän harkintani mukaan yhden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja

kaunista puhetta tekoja kuitenkin nyt odotamme valtiovarainministeri ihmetteli kritiikkiä siitä että suomen hallitus olisi ollut saamaton tai passiivinen verovälttelyyn mihin viittasin edellisen suuren verovälttelyvyyhdin paljastaneen lux leaks tietovuodon jälkeen viime syksynä euroopan parlamenttiin perustettiin vihreiden aloitteesta erityisvaliokunta tutkimaan verotuksen porsaanreikiä tällöin suomi kuului niiden maiden joukkoon jotka eivät antaneet asiakirjoja näiden verotuksen porsaanreikien tutkimiseksi tai paljastamiseksi minulla on tässä lista näistä näistä maista ja fakta tosiaan on se että viime syksynä suomen hallituksen kanta oli vielä hyvin nihkeä tähän verovälttelyyn puuttumiseen mutta olen toki hyvin iloinen jos kanta nyt on muuttunut ja kannustan todellakin suomen hallitusta kulkemaan tähän suuntaan

rouva puhemies hallituksella ei ole veronkierron ja verosuunnittelun vastustamisessa vähääkään uskottavuutta se vain korostuu kun vertaa hallituksen toimintaa ennen panaman papereita ja sen jälkeen hallituksella oli hyvä perintö lainaus suomi näyttää havittelevan itselleen edelläkävijän roolia veroparatiisien ja veronkierron vastaisessa taistelussa näin kuvaili helsingin sanomat jutta urpilaisen kokoon kutsumaa ensimmäistä eu kokousta veronkiertoa vastaan kolme vuotta sitten mutta enää suomi ei ole edelläkävijä vaan perässä vedettävä edellisen hallituksen kärkihankkeena oli harmaan talouden vastainen ohjelma sipilän hallitus romutti sen rahat vietiin henkilöstöä supistettiin kiivaan kritiikin jälkeen osa rahoista palautettiin jälkeenpäin mutta alle puolet ja vahinko oli jo tehty

yhtäkkiä tapahtuu kääntymys yhtäkkiä hallituksella on joka päivälle jotain nimellisiä toimia ja julkilausumia se ottaa itselleen kunniaa eun toimista mutta ne ovat vasta alkutekijöissään siksi on sanojen sijaan keskityttävä tekoihin jatkaako suomi jarruttamista kuten tähän saakka

arvoisa rouva puhemies vaikka nykyisen hallituksen meriitit tähän asti eivät veronkierron estämisessä ja kuriin laittamisessa ole erityisen hyvät niin minä haluan katsoa eteenpäin ja toivoa että jatkossa otamme isoja askelia tässä tietenkin tätä helpottaa se että hallituksessa ainakin kahdella ministerillä on myös käytännön kokemusta siitä miten veroparatiiseissa yrityksiä järjestellään pitää myös antaa kiitosta silloin kun on kiitoksen paikka nimittäin ministeri stubb niin kuin mainitsi portugalin kanssa sai neuvoteltua verosopimusta uudestaan kun portugaliin tuli vasemmistohallitus ajatella jos suomessa olisi vasemmistohallitus miten hyvin hoidettaisiinkaan veroparatiisiasioita

puhemies harmaa talous on monella tapaa yhteiskuntamme merkittävimpiä haasteita niin kuin on todettu harmaasta taloudesta aiheutuu suomessa suoria verotulojen menetyksiä yhteiskunnalle se heikentää yleistä veromoraalia ja vaikeuttaa laillista toimintaa harjoittavien yritysten kilpailumahdollisuuksia harmaan talouden torjunta edellyttää valtiolta määrätietoisia toimenpiteitä keskeistä on rikosten tekomahdollisuuksien vähentäminen kiinnijäämisriskien lisääminen sekä viranomaisten reagointikyvyn parantaminen harmaan talouden paljastamisessa ja paljastamisessa ja torjunnassa sekä poliisi syyttäjälaitos tuomioistuinlaitos tulli että verohallinto tarvitsevat tämän vuoksi riittävät voimavarat harmaan talouden tehokkaaseen torjuntaan panostukset harmaan talouden torjuntaan maksavat nopeasti moninkertaisesti itsensä takaisin verotuloina jotka eivät muutoin tulisi valtiolle viime hallituskaudella rkp oli erittäin aktiivisesti mukana hallituksessa harmaan talouden torjuntaohjelman täytäntöönpanossa siksi me myös esitimme varjobudjetissamme euron lisämäärärahaa harmaan talouden torjuntaan vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa näen nyt että on hyvä alku että hallituskin on ottanut tämän meidän esille ottamamme haasteen tosissaan julkaisemalla harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja asettaa harmaan talouden seurantaa varten parlamentaarisen työryhmän

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelualoite on erittäin tärkeä ja ajattelen että tämä toimii hyvin myös lähetekeskusteluna sen parlamentaarisen työryhmän työskentelyyn joka aloittaa työskentelynsä veronkierron veronkierron ja ja harmaan talouden asioista jotta veronkiertoa voidaan torjua niin koko harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisen viranomaisketjun olla kunnossa siihen ei saa jäädä resurssipulan vuoksi pullonkauloja eli me tarvitsemme riittävät viranomaisresurssit verohallintoon poliisille syyttäjälle tullille oikeuslaitokseen kyllä tällä hetkellä erittäin suuri huoli nimenomaan tästä on kun katsotaan tulevia vuosia hallituksen juuri antamien valtiontalouden kehysten valossa esimerkiksi poliisin osalta käytännössä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista ja jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana meillä vähenee useita satoja poliiseja mikäli nämä hallituksen esittämät kehykset toteutuvat ja on aivan selvää että silloin ei voi olla myöskään harmaan talouden torjunnan osalta riittäviä poliisiresursseja sama ongelma on verohallinnossa siellä työskentelee tällä hetkellä vain kansainvälisen veronkierron tutkijaa sinne tarvittaisiin ehdottomasti lisää resursseja jotta jotta pystytään tehokkaasti selvittämään näitä näitä rikoksia tiedetään että yksikin virkailija tuo kymmenkertaisesti takaisin hyötynä sen panoksen joka siihen asetetaan

rouva puhemies me kaikki tässä kuulutamme avoimuutta etiikkaa rehellisyyttä se on tärkeätä kun puhumme aggressiivisesta verosuunnittelusta toivon että oppositiokin muistaa nämä periaatteet eikä lähdetä ihmisiä ja ja toimijoita leimaamaan tarpeettomasti ja virheellisesti todellakin tapahtui nyt paljon kansainvälisessä globaalissa veronkierron estämisessä ennen kaikkea kansainvälinen

sekä oecd että usa että eu että g kaksikymmentä muuttaa maailmaa maailma ei enää ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista ole ihan samanlainen kuin se on ollut tähän saakka avoimuus selkeästi lisääntyy erittäin tärkeitä ovat nämä lainsäädäntöhankkeet mihin ministeri stubb viittasi ja joita suomessa parhaillaan valmistellaan ja joita ecofin valmistelee liittyen tähän beps hankkeeseen sitten arvoisa puhemies eivät näissä asianajotoimistoissa ole nämä todella suuret yritykset kansainväliset yritykset jotka eivät maksa veroja välttämättä kovin paljon mihinkään ne tekevät suoraan sopimuksia maiden kanssa myöskin eu perustajamaiden benelux maiden kanssa ovat tehneet tämä on sietämätöntä kun meillä on sama valuutta ja ja muuta ja on hyvä että komissio on nostanut valtiontukikanteita näissä asioissa ilmeisesti on myöskin menestyksellinen tällä tavalla tämäkin asia on tervehtymässä on varmasti niin että ilmapiiri myöskin vaikuttaa ihmiset tänä päivänä äänestävät myöskin jaloillaan jos näkevät että joku yritys ei ei noudata etiikkaa näissä asioissa on myöskin hyvä että eu tasolla ollaan suuria yrityksiä todella suuria yrityksiä nyt velvoittamassa kertomaan mihin he veronsa maksavat minusta suomen hallitus on tässä toiminut koko ajan aktiivisesti eturintamassa tämä tämä arvioni tilintarkastajan arvioni perustuu faktoihin minusta tätä työtä mitä parhaillaan

puhemies veronkierron suhteen on syytä olla selväsanainen veronkierto on kuvottavaa korruptiota ja viheliäistä vapaamatkustusta veronkiertäjä riistää yhteiskunnasta hyötyä itselleen ja eturyhmälleen ilman että antaa yhteisölle takaisin sen mikä yhteisölle laillisesti kuuluu veronkiertäjä siis halveksii omaa yhteisöään ja kanssaihmisiään ja haluaa laittaa heidät oman väärin hankitun elintasonsa maksumiehiksi veronkierto horjuttaa koko yhteiskunnan moraalista ja taloudellista selkärankaa sanalla sanoen veronkierto on itsekästä epäisänmaallisuutta ongelma on valitettavasti mittakaavaltaan suuri suomessakin useita miljardeja euroja menetettyä verotuloa vuodessa eu tasolla jopa tuhat miljardia se on merkittävä osa koko veropohjastamme ja tilanteen korjaaminen on siksi erittäin tärkeää ja ja auttaisi suomenkin valtiontaloutta huomattavasti jokainen poliitikko haluaa saada tämän kuriin siitä ei ole epäselvyyttä kysymys on oikeudenmukaisuudesta ja koko yhteiskunnan toimivuudesta toimivia ja käyttökelpoisia ratkaisuja on siksi herkeämättä etsittävä kaikilla politiikan tasoilla ja kuten valtiovarainministeri meille esitteli niitä onneksi tulee kovaa vauhtia ensimmäisenä mainittakoon tämä tietojenvaihto joka tulee siis ensi vuoden alusta voimaan verotettavien tulojen piilottelu silloin olennaisesti vaikeutuu toisena voidaan mainita kahdenväliset sopimukset kuten ministerikin teki suomi on sellaisen laatinut jo espanjan kanssa ja myös neuvotellut valmiiksi nyt portugalin kanssa kolmanneksi hallitus on laatinut strategian talousrikollisuuden torjunnasta ja tulee laatimaan siihen siihen liittyen myös toimenpideohjelman jonka yhteydessä mietitään myös resursseja paljon siis tapahtuu eikä yhtäkään toimenpidettä pidä ennakkoluuloisesti torjua vaan kaikkia pitää tutkia hyvin tarkkaan

arvoisa rouva puhemies suomessa on tällä hetkellä mahdollista ulkomaisen pääomasijoittajan ostaa suomalainen yritys kymmeniä prosentteja korkeammalla hinnalla kuin suomalaisen kilpailijan olipa kilpailija sitten sijoittaja tai joku laajenemishaluinen pk yritys tämä johtuu siitä että suomen laki ei estä korkovähennyksen hyväksikäyttöä tavalla jossa korko ohjataan veroparatiisiin eli korkeampi hinnanmaksukyky johtuu siitä että ulkomainen pääomasijoittaja ei aiokaan maksaa veroja suomeen tämä mekanismi on verottajalle hyvin tuttu se on helppo tehdä koska hol dingyhtiö velkaannutetaan se ostaa tämän suomalaisen tuotannollisen yrityksen ja tuotannollisen yrityksen konsernivähennys ohjataan holdingyhtiöön joka taas ohjaa koron verottomana veroparatiisiin kysynkin teiltä pääministeri koska te tiedätte hyvin tarkkaan yritysmaailman ja siihen liittyvän verotuksen koska laki elinkeinojen verottamisesta ja korkovähennyksestä ei riitä estämään tätä epämoraalista ja suomalaisia syrjivää toimintaa niin pitäisikö meidän muuttaa verotusmenettelylakia siten että verottajan olisi mahdollista purkaa tällainen järjestely jossa korko itse asiassa on osinkoa tämä laki on tälläkin hetkellä voimassa esimerkiksi isossa britanniassa

arvoisa puhemies minäkin kiinnitin huomiota tuohon kahdeskymmenesseitsemäs joulukuuta kaksituhattakaksitoista julkaistuun helsingin sanomien artikkeliin jossa viitattiin tuohon veroparatiisien ja verojen välttelyn vastaiseen kokoukseen suomessa mitä silloinen ministeri urpilainen oli kokoon kutsumassa tämä ongelma on iso globaalissa mittakaavassa kaksikymmentäseitsemäntuhatta miljardia euroa arvioitten mukaan sataviisikymmentä miljardia veromenetyksiä minusta on tärkeätä se että suomi on veronkierron vastaisessa taistelussa ykkösmaita ja toimii sen eteen että verojen välttely pelkän rikollisen toiminnan lisäksi on asia josta otetaan kiinni ja jota pystytään estämään läpinäkyvyys läpinäkyvyys on ennen kaikkea kaikkein tärkein asia tässä eu on nyt tiukentamassa normeja meidän ministerit ovat useampaan otteeseen kehuneet omilla toimenpiteillään tuolla euroopan tasolla nyt kysyn että onko hallituksella aito tahto korjata näitä ongelmia eurooppa tasolla onko hallituksella tahtotila tähän omistajajulkisuuden toteuttamiseen komissaari vera jourovan esittämällä tavalla onko hallitus aidosti läpinäkyvyyden takana kun hallitus

miljoonaa olisi liikevaihtoraja jossa tämä automaattinen tietojenvaihto tulee siellä oli ymmärtääkseni esityksiä siitä että huomattavasti pienemmällä liikevaihdolla tulee tämä läpinäkyvyys kysyn tätä ministeri stubbilta hallituksen rekordi ei kovin vahva tässä suhteessa ole kun miettii näitä alkukauden toimia harmaan talouden torjunnasta leikattuja rahoja tätä hallintarekisteriä ja sitten tätä tehokkaan katumisen järjestelmää toivon että hallitus on muuttamassa kantaa toivon että hallitus vastaa näihin kysymyksiin joita

puhemies on valitettavaa että viime vuosien keskustelu kansainvälisestä veronkierrosta ei ole perustunut viranomaisten työhön työhön vaan erilaisiin tietovuotoihin nämä paljastukset ovat toki palvelleet myös viranomaisten työtä heidän etsiessään ja rahanpesijöitä suomen ja euroopan unionin tulisikin tehdä kaikkensa että näitä vuotoja tulisi lisää käytännössä tilanne on kuitenkin päinvastainen esimerkiksi niin kutsutut luxemburgin paperit julkisuuteen ja veroviranomaisten tietoon saattaneet henkilöt ovat tällä hetkellä oikeudessa syytteessä ovat sekä miljardien eurojen veronkierron paljastaneet luxemburgilaisen kirjanpitoyhtiön entiset työntekijät että tiedot julkaissut ranskalainen toimittaja suomen tulisikin olla euroopan unionissa aloitteellinen että myös eurooppaan saataisiin niin kutsuttu whistleblower lainsäädäntö joka suojaisi yritysten ja viranomaisten laittoman toiminnan paljastajia tietovuodon mahdollisilta juridisilta seurauksilta

niistä on mahdollisesti siivottu pois tai onko tiedot vuotaneella henkilöllä muitakin motiiveja kuin moraalinen närkästys veronkierrosta tai kauna entistä työnantajaa kohtaan harmaan ja mustan talouden vastainen taistelu tarvitsee riittävät resurssit ja edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja jouhevaa tietojenvaihtoa

arvoisa rouva puhemies kun yhdeksänkymmentä luvun lopulla eduskunta ryhtyi keskustelemaan harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta niin sekin tapahtui ajankohtaiskeskustelun käynnistämänä sen jälkeen on paljon tapahtunut silloin oltiin aika lailla kansallisissa kuvioissa kuvioissa silloin totesin että harmaa talous talousrikollisuus veronkierto on syöpä joka on kitkettävä kolmesta syystä se vie miljardeja yhteisiä verovaroja se vääristää kilpailua rehelliset yrittäjät eivät voi pärjätä tilanteessa jossa epärehelliset mellastavat ja ja kolmas syy on moraalin rapautuminen nyt tilanne on muuttunut paljon on tapahtunut ongelma on siirtynyt yhä enemmän kansainväliseksi ja nyt sitten räikeimpänä esimerkkinä on tämä härski veroparatiisien hyväksikäyttäminen härskissä veronkiertämisessä

kyllä siellä pikkasen varmistinta hallituksen lausunnoissa vedettiin taakse ja paikoilleen elikkä varoiteltiin kilpailukyvystä seurauksista ehkä peesattiin ekta siinä että esimerkiksi verovähennysoikeuden rajaaminen voisi vaarantaa investointeja ja niin edelleen kysynkin tässä yhteydessä parista hallitus on tuonut eduskuntaan vähän nurkan kautta hallintarekisteriasian jälleen täällä pääministeri stubb kyselytunnilla totesi että se on eduskunnan käsittelyssä ja eduskunta tekee sitten esitykselle mitä haluaa toivottavasti tämä tarkoittaa sitä että eduskunta viisaudessaan talousvaliokunnan johdolla voi todella tyrmätä tämän ehdotuksen ja sallia avoimuuden hallintarekisterien osalta toinen kysymys liittyy tähän verovähennysoikeuden rajaamiseen oletteko aidosti komission kanssa sitä mieltä että

arvoisa puhemies taistelussa harmaata taloutta vastaan ja myöskin harmaata työntekoa vastaan on olemassa erittäin tehokas ja laillinen keino ja se on nimeltään kotitalousvähennys tiedossa on myöskin se että kotitalousvähennys myös lisää työllisyyttä eri arvioiden mukaan vähennyksen kautta on synnytetty vuosien varrella tuhansia uusia työpaikkoja suomeen tämä vähennyshän lisää todistettavasti kysyntää vaikkapa kotitaloustyölle hoitotyölle asunnon kunnossapitotyölle ja kaikki tämä kaikki mikä kasvattaa verotuloja mikä vähentää harmaata taloutta lisää myöskin valtion verotuloja siitäkin huolimatta että vähennys totta kai maksaa sellaisenaan aina jotain tällä hetkellä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on kaksituhattaneljäsataa euroa sitä on laskettu jonkin verran vuosien aikana ruotsalainen eduskuntaryhmä on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt tämän enimmäismäärän nostamista neljääntuhanteen euroon millä olisi vieläkin parempia vaikutuksia sekä työllisyyteen että että kysyntään ja tällä tavalla se vähentäisi harmaata taloutta kysyisin hallitukselta valtiovarainministeriltä mitä mieltä te te olette tästä ruotsalaisen eduskuntaryhmän esityksestä
otetaan muutama puheenvuoro vielä ja sitten mennään ministereitten vastauksiin

arvoisa rouva puhemies verovalvontaa ja toisaalta verovuotoa ei saada kuriin ellemme osoita tarpeeksi paljon resursseja viranomaisille jos nyt oikein ymmärsin ministeri stubbin puheista niin hän totesi että näitä resursseja voidaan harkita ja tämä olisi todellakin tärkeää tilastot näyttävät että esimerkiksi jokainen tullin yritystarkastaja tienasi palkkansa yksitoista kertaisesti takaisin ja uskon että myöskin verotarkastajilla tuo hyötysuhde on varsin korkea kristillisdemokraatithan viime syksynä esittivät kymmentä miljoonaa euroa lisää verotarkastajien palkkaamiseen nimenomaan veronkierron kuriin saamiseksi ja

jotka kenties lisäisivät painetta vähentää aggressiivista verosuunnittelua nythän siirtohinnoittelulla ja ja toisaalta korkojen verovähennysoikeudella kansainväliset yritykset siirtelevät ja jakavat voittonsa korkean verotuksen maista olemattomasti verotettuihin tai jopa veroparatiiseihin meillä suomessahan esille ovat nousseet erityisesti ulkomaalaisomisteiset terveydenhoitoalan yhtiöt ja niissähän ostetaan osin verovaroin terveydenhoitopalveluita mutta kuitenkaan nämä yritykset eivät osallistu veronmaksuun nyt kun hallitus aikoo sotessa hyvin laajasti yhtiöittää ja myöskin avata tätä alaa entistä enemmän kilpailulle niin olisinkin kysynyt onko tätä näkökulmaa pohdittu mietitty sitä tarkoittaako valinnanvapaus sitä maksetaanko verot suomeen vaiko ei

puhemies fru talman nyt kun hallitus täällä luettelee kaikkia aikomuksiaan miten se aikoo puuttua näihin asioihin on hyvä huomata ettei hallitus tähän asti ole millään tavoin edistänyt toimia verovälttelyn suitsimiseksi ennen kuin asioista on noussut julkinen kohu otan muutaman esimerkin syksyllä harmaan talouden rahojen leikkaus peruttiin vasta sen jälkeen kun eduskunnan tarkastusvaliokunta yksimielisesti lausunnossaan totesi että näin tulee toimia myös tässä hallintarekisteriasiassa hallitus perääntyi ison julkisen kohun jälkeen huomaamme kaikki että panama papers paljastusten jälkeen puheet ovat dramaattisesti muuttuneet mitä sinällään pidän erittäin hyvänä ole tärkeää mitä sanoo vaan mitä tekee ydinkysymyksiä tässä yhteydessä ovatkin ne kysymykset joita edustaja harakka täällä aikaisemmin esitti kannattaako hallitus ja tuleeko hallitus edistämään maakohtaisten vero ja tulostietojen julkistamista kyllä vai ei edistääkö hallitus hallintarekisteröintiä vai luopuuko hallitus siitä hankkeesta kyllä vai ei valtiovarainministeri stubb sanoi äskeisessä esittelypuheenvuorossaan että hallitus on edistänyt edelläkävijyyttä puheenvuoroissaan me peräänkuulutamme edelläkävijyyttä teoissa

rouva puhemies meillä on sellainen laki joka pitäisi uudistaa kiireen vilkkaa koska tämä laki on jo vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi eli ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa ja tämä on laki konserniavustuksesta verotuksessa tuossa lain hengessä sanotaan että konserniavustusta annettaessa pitäisi antaa kotimaiselta kotimaiselle yhtiölle nyt kuitenkin tilanteet ovat muuttuneet euroopassa aika paljon me pidämme kotimaisina myöskin sellaisia maita joita ei kirjoiteta siten kuin suomi kirjoitetaan

voitaisi kuitenkaan toisenkaan euromaan kautta ikään kuin saattaa rahoja veroparatiiseihin tämä lakiesitys oli muun muassa viime hallituskaudella esillä tein siitä lakialoitteen silloin mutta silloin todettiin että suomessa on maan tapana se että jos yrityksellä on toimipiste suomessa kuten nakkikioski tai yksiö niin silloin sille voidaan maksaa konserniavustuksia kun tilanteen täytyy tietysti olla niin että täytyy olla kotikunta suomessa että on verotusoikeus myöskin suomessa näillä on vissi ero ja toivon että tämä hallitus nytten puuttuu tähän asiaan oikein todella sitten toinen asia vielä tähän kun kitketään näitä veronkiertoja niin on nämä verotarkastajat nyt yksi verotarkastaja tienaa noin kolme kertaa oman palkkansa näitä kannattaisi lisätä verotarkastukset tuottivat pari vuotta sitten neljäsataaviisi miljoonaa euroa rahaa siinä olivat myöskin muut tarkastukset sinänsä ironista tässä on se että nämä tilastot ovat vuodelta kaksituhattaneljätoista kyllä pitäisi päästä siihen että tässä vaiheessa vuotta olisivat jo viime vuoden tilastotkin käytettävissä

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on annettu ymmärtää että nykyhallitus ei tee mitään ja kaikki aiemmat toimenpiteet olisi romutettu kun katsoo tuoreimpia harmaan talouden valvontatilastoja niin ne kertovat kyllä aivan muuta poliisi kirjasi tämän hallituksen ensimmäisenä toimintavuonna ennätykselliset tuhatkahdeksansataaneljäkymmentäkaksi uutta talousrikosilmoitusta joka on suurin määrä viimeiseen kymmeneen vuoteen törkeitä velallisen epärehellisyyksiä koskevia ilmoituksia kirjattiin kolmesataakymmentä kappaletta niiden määrä on noussut viisikymmentäkolme prosenttia törkeiden veropetosten määrä poliisin kirjoissa on kasvanut yli

poliisi on tehnyt hyvää työtä ja tulosta myös verotarkastusten määrät ovat kasvaneet ja nämä siis ovat tuloksia tuloksia ja tilastoja tämän nykyhallituksen ensimmäiseltä toimintavuodelta myös anniskelulupavalvonta on tuottanut hyvin veroeuroja minun mielestäni tulokset ovat tärkeitä ja nämä ovat niitä tuloksia joita nykyhallituksen aikana on saatu saatu tehtyä on tärkeää että työtä jatketaan tulevaisuudessakin ja kysyisin ministeri orpolta jolle kuuluvat nämä

arvoisa puhemies on tietenkin hienoa kuulla että edustaja heinonen kehuu edellisen hallituksen toimia mutta on väärin sanoa että hallitus ei olisi tehnyt yhtään mitään verovuodon estämiseksi totuuden nimissä kyllä hallitus on tehnyt mutta tehnyt riittävästi on hyvä asia että hallitus on nyt herännyt paljon pontevammin toimiin ainakin puheen tasolla ja on syytäkin sillä verohallinnon vuoden kaksituhattakolmetoista vuosikertomuksen mukaan suomen koko verovaje vuonna kaksituhattakolmetoista oli neljä viiva seitsemän miljardia euroa kysynkin eikö tämän verovajeen kiinnikuromisen pitäisi olla sekä hallituksen kärkihanke että mukana muun muassa pääministerin esityksessä siitä miten julkisen talouden kestävyysvaje kurotaan umpeen

loppuun aikooko hallitus nyt kansallisen lainsäädännön keinoin vihdoin ja viimein haudata ja kuopata esityksen hallintarekisteristä sivuoven kautta puolustamalla suomalaista avointa ja suoraa omistusjärjestelmää

arvoisa rouva puhemies ihan peruskäsitteeseen tässä ja veronkierto jonkun verran sekaisin hyvin pelkistetty esimerkki kun länsisatamasta henkilö lähtee viroon ostamaan viinipullon hän tekee verosuunnittelua jos hän ostaa sen sieltä parkkipaikalta länsisatamasta hän tekee veronkiertoa kun tässä tulee tämmöinen aggressiivinen verokilpailu niin tämä on valitettavasti tänä päivänä yksi osa maailmaa minä en usko sitä että me tulemme saamaan harmonisaatiota koko verotuksen osalle maailmanlaajuisesti mutta minä toivoin että tämä keskustelu olisi lähtenyt vähän rakentavammassa hengessä minä olen kolmetoista vuotta ollut verojaostossa koskaan ei ole minun mielestäni verojaostossa tullut vastaan sellaista tilannetta että olisi jarrutettu tai yritetty seisottaa joitakin sellaisia esityksiä joilla suitsitaan harmaata taloutta tai veronkiertoa

harmaa talous joka on enemmän kansallista me olemme tällä hetkellä aika hyvin päässeet siihen mukaan meillä on ennaltaehkäisy meillä on valvonta meillä on aika hyvin ajassa menevä kansallinen lainsäädäntö mutta ilman muuta suurin ongelma meille on veronkierto jossa menee tämä iso raha eli kansainvälinen veronkierto ja siinä täysin keskeisessä roolissa on kansainvälinen tietojen vaihto niin kauan kuin me emme saa toimimaan näitä elementtejä jotka lähtevät no tällä hetkellä on olemassa oecdn puolelta beps hanke jenkeiltä tuli fatca mutta meidän pitää saada mukaan siihen g kaksikymmentä ja se on varmaan vähän vaikeaa jos katsoo noita panama papereita siellä saattaa olla muutamia maita mukanakin tämä toiminta on pitkäjänteistä tämä ei ole yhden hallituksen eikä kahden hallituksen kyllä aina seuraava hallitus on jatkanut niitä toimia jotka edellinen on tehnyt niin tapahtuu tälläkin hetkellä tämä hallitus tekee hallituksen esityksen niistä toimista joita edellinen hallitus on laittanut jo liikkeelle
arvoisa puhemies kyllä minä puolestani sanoisin niin että kyllähän tämä hallitus muutti suunnan viime kaudella suomi todellakin nimettiin veroparatiisien torjunnan kärkimaaksi siis että haluamme tällaiseksi ministeri jutta urpilaisen johdolla ja kyllä nyt suunta muuttui ja tämä kärkimaa ajattelu on muuttunut sitten jarrumiesasenteeksi perustelen tätä sillä että eikö olekin totta että tämä hallitus aloittaessaan leikkasi merkittävästi harmaan talouden torjunnan resursseja näin tapahtui ja resurssit ovat edelleen riittämättömällä leikatulla tasolla eikö käynytkin niin että hallitus oli vielä viime syksynä tuomassa tänne tätä veronkiertäjän armahduslakia ja vasta julkisen paineen alla tästä hullusta hankkeesta hallitus perääntyi eikö ole niin että edelleenkin hallintarekisteri on pöydällä ja sitä ajetaan uudessa muodossa parhaillaan talousvaliokunnassa olevan lakiesityksen myötä eli summa summarum hallitus toimii vasta paineen alla kiitos siitä että kansalaisjärjestöt media oppositiokin nostaa sinnikkäästi näitä epäkohtia esiin ja kääntymystä tapahtuu puhemies on hyvin tärkeää huomata että sdpn vaihtoehdossa meillä on omia esityksiä joilla voisimme sekä harmaata taloutta että veronkiertoa torjua niitä ovat muun muassa riittävät resurssit mistä äsken mainitsin että hallitus on huolestuttavalla tavalla leikannut esitämme sitä että näiden vakuutuskuorien eli kapitalisaatiosopimusten verovälttelyn mahdollistavia porsaanreikiä tukitaan ja esitämme myös konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajaamista toivoisin että näistä sdpn esityksistä otettaisiin koppia sillä niinhän se puhemies on että verotuloja tarvitaan jotta me turvaamme lapsillemme hyvän päivähoidon koulun koulun vanhuksillemme arvokkaan hoivan ja nyt emme joutuisi tekemään niin julmia leikkauksia kuin mitä hallitus tekee mikäli huolehtisimme siitä että verotulot

syyttelyä rikollinen toiminta ja veronkierto pitää saada kuriin me teemme hallituksena varmasti kaikkemme parlamentaarinen työryhmä nimetään torstaina olemme saaneet siihen nimet ja torstaina se nimetään ja sen jälkeen päästään yhdessä tekemään sinne sinne lisäehdotuksia jo hallitusneuvotteluissa varasimme sisäiseen turvallisuuteen viidenkymmenen miljoonan euron josta osa käytetään harmaan talouden torjuntaan valtiovarainministeriön keskeinen hanke tällä hallituskaudella on kansallisen tulorekisterin perustaminen ja tämä on erinomainen esimerkki siitä että me pääsemme samanaikaisesti reaaliaikaiseen valvontaan ja samaan aikaan sitten sen yrittäjän hallinnollinen taakka siellä toisessa päässä kevenee eun toimista tämä rahanpesudirektiivin valmistelu on suomessa pitkällä tässä myöskin valtiovarainministeri stubb on itse ollut aloitteellinen tuolla eun päässä siinä on se että jatkossa patentti ja rekisterihallituksen rekisteriin kerätään tiedot yritysten omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista ja se tulee lisäämään avoimuutta esimerkiksi tiedot pankkitileistä ovat jatkossa helpommin

viranomaisten saatavilla sitten tämä verotietojen automaattinen kansainvälinen vaihto tämähän on äärimmäisen tärkeä osa osa sitä ja näitten verotulojen piilottelu vaikeutuu maailmalla olennaisesti tämän seurauksena sitten edustaja eestilä nosti tärkeän kysymyksen tämä on juuri se mekanismi millä millä suomesta siirretään veroparatiiseihin rahaa me olemme tehneet kaksi asiaa toinen on se että ensinnäkin emoyhtiödirektiivin muutokset on pantu täytäntöön osinkoverotuksessa ja sitten on toinen asia jossa suomessa voimassa olevia säännöksiä väliyhteisöistä ja korkovähennysoikeuden rajoittamisesta yleistä veronkiertosäännöstä siirtohinnoittelusäännöksiä rajoitettua emo ja tytäryhtiödirektiiviin ja näiden jatkokehittämistä arvioidaan täällä suomessa eu ja oecd maissa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen tämä on juuri siinä siinä korissa olevia toimenpiteitä johon viittasitte

arvoisa rouva puhemies jos toisella kierroksella voin vastata niihin kuuteen toimenpiteeseen joita teimme harmaan talouden osalta ja kuuteen veron välttämisessä ja keskityn tässä vastauksessa lyhyen kaavan mukaan niihin kysymyksiin joita esitettiin edustaja harakka peräänkuulutti suoraan kannatammeko yleisöjulkisuutta siihen yksiselitteinen vastaus on että kyllä eli me ajamme yleisöjulkisuutta rekisteriin yritysten omistajista ja edunsaajista toisin kuin monessa eu maassa ja tämähän tarkoittaa käytännössä silloin että me näemme millaisia pöytälaatikkoyrityksiä on on olemassa ja millaisia bulvaaniyrityksiä käytetään mahdollisissa

kysyttiin siinähän on oikeastaan kaksi ulottuvuutta ensimmäinen liittyy viranomaisten tietojenvaihtoon sitä me kannatamme ja toinen on vasta tullut ulos nyt ehdotuksena tuolta komission puolelta ja se on tutkinnassa työ ja elinkeinoministeriön puolella jonka vastuulle tämä kokonaisuus kuuluu hallintarekisteröinti kytkettiin tähän keskusteluun harmaasta taloudesta ja veronkierrosta sehän on siis järjestelmä joka on täysin laillinen ja toiminnassa eu maiden enemmistössä täällä viitattiin sitten myös siihen että me olisimme jollain tavalla takaoven kautta tuomassa hallintarekisteröintiä suomeen vastaus tähän on se että me emme laajenna hallintarekisteröintiä suomeen ehkä tässä voi yhden esimerkin ottaa varovasti

jos ei näin olisi he joutuisivat kaikki yksittäin avaamaan pankkitilin suomeen ja tämä varmasti sitten vaikeuttaisi potentiaalisesti ulkomaalaisten investointia tänne suomen puolelle kysymys esitettiin mustista listoista kyllä kuka sanoi ettei kannateta edustaja aalto väärää tietoa kyllä me kannatamme mustia listoja ja otimme vahvasti näiden näiden puolesta puheenvuoron amsterdamissa täällä käytettiin paljon lukuja siitä miten paljon harmaa talous ja veronkierto maksaa suomessa miten paljon se maksaa euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti olisin varovainen näiden lukujen kanssa koska kellään ei ole siitä yksittäistä tietoa se tieto jonka sain sain suoraan verohallinnosta suomessa meillä on käytännössä yritysten puolella verovaje noin kuusi viiva seitsemän prosenttia tämä on siis verohallinnon luku pankkitilitietojen saatavuuteen viitattiin itse asiassa tähän alkuperäiseen g viisi kirjeeseen josta tuli eu kaksikymmentäkahdeksan kirje me ehdotimme sitä että saatavuus olisi laajempi eikä keskittyisi vain poliisiin

jo aikaisemmin sanonut että meidän viranomaisten toimintaa tässä panama leaks vyyhdissä edesauttaisi se että meidän viranomaisilla olisi nämä asiakirjat olemassa ja vetoan edelleen yleisradioon siinä että nämä asiakirjat voitaisiin

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin on ihan selvää että talousrikollisuus harmaa talous ja ja yhteiskunnassa ilmiöitä jotka nakertavat niin pahasti että meidän tulee tehdä kaikkemme niiden torjumiseksi ja tässä salissa tuskin on yhtään puoluetta edustajaa tai ministeriä jotka eivät näin haluaisi tehdä minusta on kaksi asiaa ensinnäkin hallitus on tehnyt konkreettisia tekoja viimeisenä valtiovarainministerin neuvottelema portugali sopimus joka oli erinomainen osoitus konkreettisesta toimenpiteestä toiseksi hallitus on perustamassa parlamentaarista seurantaryhmää seuraamaan toimenpiteitä kolmanneksi meillä on hyväksytty harmaan talouden ja ja talousrikollisuuden vastainen strategia joka on seitsemäs laatuaan siitä tehdään toimenpideohjelma joka valmistuu toukokuussa lisää toimenpiteitä mitä tulee resursseihin niin on väärin antaa kuvaa että hallitus olisi ollut jotenkin erityisesti leikkaamassa meillä on viisisataaneljäkymmentäviisi poliisimiestä ja naista jotka tutkivat talousrikollisuutta joka päivä se muutama miljoona joka puuttui johtuen vaikeasta taloustilanteesta oli tämä erillisohjelma lisärahoitusta poliisille mutta me yhteistyössä valtiovarainministerin kanssa pystyimme hallituksen pöydässä löytämään sen ratkaisun jolla ne puuttuvat rahat tämän ohjelman jatkamiseen turvattiin nämä työt jatkuvat ja tässä oli normaali budjettiprosessi jolla me haimme ja löysimme yhdessä ne painopisteet koska tämä asia koettiin tärkeäksi minusta hallitus toimi hyvin määrätietoisesti sillä samalla linjalla jonka aikaisemmat hallitukset ovat luoneet ja tekee koko ajan lisää
käydään nyt ripeä keskustelu minuutin mittaisten vastauspuheenvuorojen kautta pyydän niitä edustajia jotka haluavat tähän käyttää puheenvuoron viidennellä painikkeella varaamaan ja nousemaan seisomaan edustaja alanko kahiluoto olkaa hyvä minuutti
arvoisa rouva puhemies hienoa että tässä keskustelussa aletaan lähestyä konkretiaa vielä kerran esittäisin kuitenkin hallitukselle erityisesti valtiovarainministeri stubbille kysymyksen miksi suomen hallitus ei sallinut yritysverotusta koskevien asiakirjojen antamista euroopan parlamentin erityisvaliokunnalle syksyllä kaksituhattaviisitoista ja onko hallitus nyt valmis sallimaan kyseisten asiakirjojen luovuttamisen euroopan unionin toimielimille tähän olisi tärkeää saada selkeä vastaus

pääministeri sipilälle joka on sanonut tuovansa valtion omistajaohjausstrategian eduskuntaan vielä tänä keväänä haluaisin tietää voiko hallitus tässä yhteydessä varmistaa sen että suomen valtion omistamien enemmistöomisteisten yritysten maakohtainen raportointi omasta verojalanjäljestään verojalanjäljestään saataisiin vihdoin kattavaksi ja sen porsaanreiät tukittaisiin se voitaisiin eduskunnassa tänä keväänä tehdä
tähän ministeri stubb heti vastaus olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies anteeksi äsken suoraan tuohon kysymykseen vastannut ja me annamme hirveän mielellämme myös kirjallisen vastauksen mutta jos olen ymmärtänyt oikein niin te halusitte että me lähetämme viranomaistietoa suomalaisten toimenpiteistä euroopan parlamentin väliaikaiselle valiokunnalle ja silloin minä ehkä esitän enemmän sen kysymyksen mikä on se lainsäädäntöpohja tai käytännössä moraalinen oikeutus sille että tämäntyyppinen toimenpide voidaan tehdä minun on hirveän vaikea nähdä että tämäntyyppistä informaatiota jos olen sen oikein ymmärtänyt korjatkaa jos olen väärässä voimme antaa ikään kuin ulkopuoliselle ensimmäinen askel olisi varmaan se että me annamme sen suomen eduskuntaan ja valiokunnille mutta se että me lähtisimme tästä vain ikään kuin siirtämään tuontyyppistä informaatiota euroopan parlamentin valiokunnalle vaikka euroopan parlamentista kovasti tykkään ei jotenkin kuulosta järkevältä mutta annamme tähän kyllä ihan suoran kirjallisen vastauksen

arvoisa puhemies veronkierron estämisessä on kieltämättä edelleen paljon tekemistä mutta monta parannusta on jo toteutettu kuten täällä tänään on todettu tämä eduskunta ja hallitus ovat saaneet muiden toimien lisäksi muun muassa verosopimukset espanjan ja saksan kanssa ja nyt myös portugalin kanssa on päästy neuvottelutulokseen se on tietysti monella tapaa hyvä asia kyseisten verosopimusten mukanaan tuomat verotuotot tuovat hieman lisätuloja valtion kassaan mutta verotulojen kasvamista vielä huomattavasti merkittävämpi asia on näiden sopimusten kansalaisille ja veronmaksajille antama viesti nämä tehdyt sopimukset näet osoittavat selvästi ettei suomalaisia haluta asettaa eriarvoiseen asemaan tulojen ja varallisuuden perusteella se on aivan varmasti omiaan parantamaan veronmaksumoraalia näinä taloudellisesti vaikeina aikoina

puhemies haluan kiittää ministeri stubbia sain suoran vastauksen toiseen kysymykseen suomi siis kannattaa yleisöjulkisuutta lopullisen edunsaajan omistajarekisteröinnissä siksi juuri on ristiriitaista että yritätte piilottaa julkista tällä hetkellä julkista omistamista hallintarekisteriin ulkomaille

yleisöjulkisuudessa vielä mustista listoista en tiedä viittaanko samaan kuin edustaja aalto mutta viime kuussa siis ennen panama vuotoa hyväksyttiin direktiivi jossa suuret yritykset velvoitetaan raportoimaan veroistaan komissio esitti että kieltäytyvien yritysten nimet julkaistaan suomi vastusti julkisuutta nyt tietenkin panama vuodon jälkeen toimisitte ehkä toisin

vaikka tässä tarvitaan parlamenttien käsittelyä onko mahdollista että tähän portugalin kanssa käytävään keskusteluun voitaisiin lisätä sellainen kohta että näitä ei myönnetä enää tämän neuvottelutuloksen saavuttamisen jälkeen ja että sopimukset astuvat voimaan vasta sitten kun parlamentit ovat ne käsitelleet

puhemies minulla on pikkuisen semmoinen deja vu olo täällä salissa tällä hetkellä paljon puhutaan mutta milloin ryhdytään sanoista tekoihin jo viime kaudella eduskunnassa istui sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen työryhmä ja se totesi yksimielisesti raportissaan että vuosina kaksituhattakaksitoista viiva viisitoista toteutettua tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaohjelmaa tulee jatkaa myös tällä seuraavalla eli nyt olevalla vaalikaudella näillä viime kaudella tehdyillä toimenpiteillä on vähennetty rikoksentekomahdollisuuksia korotettu kiinnijäämisriskiä ja myös lisätty viranomaisten reagointivalmiutta harmaan talouden paljastamisessa mutta tämän hallituksen hallitusohjelmassa ei kuitenkaan annettu arvoa tälle yksimieliselle lausunnolle eli tehostettua harmaan talouden ja

arvoisa puhemies minusta on täysin selvää että täällä on erittäin voimakas ja yhteinen tahto kitkeä veronkiertoa ja harmaata taloutta sitä tehdään g g kaksikymmentä tasolla sitä tehdään eu tasolla sitä on tehnyt hallitus sitä on tehnyt myös edellinen hallitus ja tämän parlamentaarisen työryhmän kautta annetaan vielä oppositiollekin mahdollisuus olla tässä työssä mukana sen takia toivoisin että tämä keskustelu olisi vähän rakentavampaa ja

antaa kiitokseni siitä että espanjan ja portugalin kanssa on saatu verosopimus aikaan minusta on oikeudenmukaista se että riippumatta siitä missä maassa eläkepäiviään viettää jos eläkkeet suomesta maksetaan ovat ne julkisia tai yksityisiä niin verotus on samalla tasolla

eduskuntaan tuotu hallituksen toimesta

minun mielestäni hallituksen taholta heikennetty

ja verovälttelyyn toivonkin että tätä linjaa joka nyt tällä hetkellä näyttää olevan

haluan myös todeta teille valtiovarainministeri stubb että eduskunnassa aikanaan päätettiin että tehokkaan katumisen mallia tai kaksinkertaisen rangaistuksen mallia tai sanktion mallia selvitetään valtioneuvoston toimesta sitä tehtiin ja minä totesin valtiovarainministerinä että en ole tuomassa tämmöistä esitystä eduskunnalle tätä armahduslainsäädäntöä sitten haluaisin todeta sen vielä että nyt olisi tärkeää että saisimme myöskin vastauksen siihen kysymykseen arvoisa valtiovarainministeri vastustitteko seitsemänsadanviidenkymmenen miljoonan alapuolella olevaa liikevaihtorajaa semmoinen esitys oli tietääkseni ecofinissä

ensinnäkin täytyy sanoa edustaja pekoselle että käsittääkseni tämän kevään aikana hallitukselta valmistuu päivitetty harmaan talouden torjuntaohjelma joka tulee sisältämään myös resurssitarpeen määrittelyn eli eli se saadaan siihen mukaan sitten toisaalta oli tämä kysymys mitkä tämän taloudelliset vaikutukset ovat on hirvittävän vaikea sanoa mitä ne taloudelliset vaikutukset ovat me kannatamme hyvin helposti sitä että verotetaan siellä missä tuotto tulee mikä on niin kuin fair play mutta sitten kannattaa myös huomioida sellainen asia että aikoinaan etla teki esimerkiksi tutkimuksen jonka mukaan nokia aikana nokian kännykät joita kiinassa tehtiin tekivät suomelle verotulot eli tämä tilanne joka on olemassa ei ole ollenkaan niin mustavalkoinen sama on vähän näitten verosopimusten kanssa meillä on tilanne että on erittäin hienoa että me saamme nämä suurituloiset jotka lähtevät veroja karkuun mutta meillä taitaa olla olla sillä tavalla että espanjassa toisaalta sitten pienituloisten verotus on keveämpi kuin meillä että tullaan toisin päin menemään haarukassa sielläkin puolella kuten edustaja sampo terho sanoi niin kuvottavaa veronkierto kaikkinensa on

arvoisa rouva puhemies euroopan petoksentorjuntayksikkö olaf on hyvin kuuluisa tehokkaasta työstään sen kulut ovat noin viisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa mutta se kerää noin neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa hallitus on kaavailuissaan ajatellut että tulevina kolmena viiva neljänä vuonna tähän veropetostutkintaan lisättäisiin yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa vuodessa kun nyt kaikki tiedämme että ehkä yksi tuottavimpia asioita mitä hallitus voisi helposti tehdä olisi lisätä tähän panoksia kymmenen viiva kaksikymmentä miljoonaa kun kertymä on aina poikkeuksetta kymmenkertainen niin kysyn mikä on tämä logiikka siinä että tähän näin vähän panostetaan tämä ei tunnu millään tavalla perustellulta kun kuitenkin tiedämme mitkä tuotot täällä odottavat
kaksi minuutin mittaista vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa edustaja hassi ja edustaja zyskowicz sen jälkeen pääministeri on pyytänyt minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron ja sen jälkeen jatkamme debattia
arvoisa puhemies on hyvä kuulla että suomen hallitus kannattaa mustan listan laatimista eussa veroparatiisimaista jotta esimerkiksi yhdysvaltojen tapaan voidaan asettaa ankara vero rahansiirroille näihin maihin olisin kuitenkin kannustamassa hallitusta tukemaan esitystä siitä että useissa maissa toimivien suuryritysten maakohtaisesti maksamat verot pitäisi julkistaa ja kannustaisin hallitusta tukemaan tätä laajemmin kuin komissio esittää komissiohan rajaisi tämän eu maihin ja veroparatiisimaihin mikä tarkoittaisi sitä että esimerkiksi yhdysvaltojen kautta tapahtuva veronkierto jäisi ulkopuolelle nyt hallituspuolueiden kanta tähän asiaan ainakin europarlamentissa on on ollut epäselvä viime heinäkuussa europarlamentin täysistunto äänesti siitä ja perussuomalaisten kaksi meppiä äänestivät molemmat tätä maakohtaista julkisuutta vastaan kokoomuksen kaksi edustajaa ja keskustan yksi edustaja tyhjää muut suomalaiset mepit äänestivät sen puolesta

rouva puhemies täällä on kehuttu edellistä hallitusta ja ministeri urpilaista minäkin kehun hänen työtään näissä asioissa mutta toisin kun oppositio on täällä väittänyt myös nykyinen hallitus on tehnyt hyvää työtä ja sillä on tekemisen meininki näissäkin asioissa kokoomuksen työn ja yrittäjyyden linja näkyy vahvasti ja tästä on todellakin kyse koska verokonnat jotka kiertävät veroja panevat ne käytännössä muiden yrittäjien ja muiden palkansaajien maksettaviksi panama papereiden merkitys on hyvin suuri koska mitä nämä veroparatiisit myyvät ne myyvät salaisuusbisnestä ja nyt tällaiset vuodot kertovat siitä että verokonnat eivät ole piilossa suojassa yhtään missään kiinnitän huomiota kahteen asiaan jotka eivät ole tulleet esiin tämän vuoden tuli voimaan sellainen muutos että laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää toisin kuin erilaiset niin sanotut ihmisoikeusjuristit esittävät ja tällä on suuri merkitys ja tänään toisessa käsittelyssä on sellainen lakivaliokunnan mietintö jolla rikoshyödyn jäljittämisessä tulee tietyissä poikkeustilanteissa käännetty todistustaakka sekin on tärkeä koska verorikoskonnan arin paikka on hänen lompakkonsa
mennään ministereitten vastauksiin
arvoisa puhemies vastauksena tähän huonosti muotoiltuun syytökseen jossa ei siis yksilöity mistä on kysymys mutta minulla on aavistus että tarkoitatte osakkeenomistajien oikeuksia koskettavaa direktiiviä minkä tietysti jätitte sen takia mainitsematta että tuntuu aika erikoiselta

on siis erittäin todennäköistä että ecr ryhmäkin tulee muuttamaan kantaansa eikä se missään nimessä ole sinänsä tätä maakohtaista raportointia vastaan vaan ainoastaan vääriä ja toimimattomia

mahdollistaa nyt tosiaan sen että myöskin yksityisen sektorin maksamista eläkkeistä pystytään verottamaan suomessa nämä yksityiskohdat selviävät tämän allekirjoituksen jälkeen suomen etu tietenkin on se että ne tulisivat mahdollisimman pian voimaan mutta yleensä näissä on pieni siirtymäaika sitten tähän korkovähennysoikeuteen tämä on tämä on ehkä semmoinen kaikkein selvin tapa johon johon suomessa on jo puututtu siirretään tulosta suomen verotuksen ulkopuolelle me katsomme nyt ensin nämä eun ja oecdn toimet ja sen jälkeen siihen päälle katsomme kansalliset toimet pitääkö vielä kansallisin toimin tätä porsaanreikää kiristää mutta eussa nyt on otettu tämä yhteiselle agendalle ja ja katsotaan mitä saadaan yhdessä siinä aikaiseksi jos ole riittävää niin sitten tartutaan siihen vielä kansallisin toimin

minulla on tässä nopean googlauksen pohjalta eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kirje silloiselle valtiovarainministeri rinteelle yhdestoista helmikuuta kaksituhattaviisitoista jossa valiokunta pitää tärkeänä että valmistelussa edetään mahdollisimman nopeasti ja olisi suotavaa että lainmuutokset saataisiin voimaan vuoden aikana ymmärtääkseni yksimielinen päätös sitten myös tuolta demokraatti lehdestä bongasin seitsemäs kuudetta kaksituhattaviisitoista otsakkeen rinteen ajama aktiivinen katuminen viimein eteenpäin tästä artikkelista löytyy jos se on oikein siteerattu ei tämä helppo kysymys ole mutta kokonaisuuden kannalta aktiivinen katuminen on järkevä tapa kerätä verotuloja ja samassa jutussa sanotaan vielä että rinne yritti viedä aktiivisen katumisen ohjelmaa eteenpäin mutta hänen mukaansa oikeusministeriössä ei ollut riittävästi resursseja viemään asiaa laiksi asti joten edelleen kysyn edustaja rinne että mites tämän asian laita nyt oikein oli
ja sitten jatkuvat minuutin mittaiset

puhemies valtiovarainministeri stubb on oikeassa siinä että panama paperit olivat game changer kahdella tapaa saatiin poikkeuksellisen paljon ja konkreettista näyttöä siitä kuinka isosta ongelmasta on kyse mutta myöskin sen takia että nyt kansalaiset kaikissa eu maissa odottavat isoja aitoja aitoja muutoksia ja toimia tämän ongelman kitkemiseksi

se ei juurikaan sisältänyt konkretiaa haluankin nyt kysyä ministeriltä milloin tämä hallituksen konkreettinen toimenpideohjelma julkaistaan ja tuleeko se myöskin sisältämään kansallisia keinoja joilla puututaan esimerkiksi siirtohinnoittelun ja korkovähennysoikeuden epäkohtiin mielestäni tämä on niin selkeä epäkohta että meidän kannattaa edetä kansallisesti eikä jäädä odottamaan niitä päätöksiä mitä oecdn tai eun tasolla tehdään

arvoisa rouva puhemies haluaisin nostaa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiseen tarvittavat neljä tulokulmaa esille niitä on umssä viime aikoina linjattu ansiokkaasti tarvitaan poliittista vaikuttamista globaalisti toimivia yrityksiä koskevien esimerkiksi g kahdenkymmenen oecdn ja eun johdolla uusittujen verotussääntöjen toimeenpanoon ja tukea kehitysmaiden osallistumiselle tuohon toimeenpanoon tarvitaan kehitysmaiden verohallintojen ja muiden verotuksen kannalta tärkeiden instituutioiden vahvistamista tarvitaan kansalaisyhteiskuntien tietoisuuden lisäämistä ja kouluttamista veronkannon ja julkisten palvelujen välisestä kytköksestä ja tilivelvollisuuden vaatimisesta hallituksiltaan ja tarvitaan vielä tutkimusta muun muassa laittomista rahavirroista ja tehokkaista tehokkaista verotuskykyä kasvattavista toimista minun mielestäni nämä ovat erinomaisia linjauksia

kysyisin nyt kuitenkin valtiovarainministeriltä oletteko te vastustanut alempaa liikevaihtokantaa automaattisesta tietojenvaihdosta ecofinissä vai ette se olisi mielenkiintoista tässä keskustelussa nyt saada selväksi sitten totean että tämmöistä lainsäädäntöä johon viittaatte ei tullut minun aikanani tänne

arvoisa rouva puhemies harmaan talouden norsu on syötävä paloina me puhumme moraalista mutta me puhumme myös ahneudesta on ensiarvoisen tärkeää että julkisia hankintoja tehtäessä ja suunnitellessa luodaan myös harmaan talouden tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvittavia toimia ja keinoja kunnissa tapahtuvaa seurantaa mutta myös tietojenvaihtoyhteistyötä verohallinnon kanssa tulee lisätä harmaan talouden torjunnan osalta osalta on tärkeää että laiminlyönteihin puuttuminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti muun muassa sopimusteknisin keinoin olisi mahdollista hankintasopimuksiin tulisi kannustaa lisäämään tehokkaat irtisanomis purku ja sanktiolausekkeet se lisäisi toimittajien kannustetta ja vastuuta noudattaa yhteisiä pelisääntöjä verot on maksettava hankintalain rinnalla kunnissa olisi oltava myös harmaan talouden torjuntaohjeistukset hankintalainsäädäntö on uudistumassa ja kysyisinkin teiltä ministeri onko sinne tulossa jotakin myös harmaan talouden torjuntaan joitakin ohjeistuksia neuvoja

rouva puhemies todella tämä automaattinen kansainvälinen tietojenvaihto on aivan avainasemassa ja siihen sata maata on jo ilmoittautunut mukaan me tarvitsemme g kaksikymmentä maat siihen mukaan muita maita ei ole lähdössä muun muassa panama toistaiseksi kysyisin ministeri stubbilta teidän kolleganne wolfgang schäuble sanoi että on käytettävä pakotteita joitain talouspakotteita jotain suonenpuristusta näitä näitä maita kohtaan eihän tämä kerta kaikkiaan käy että panaman tapaiset järjestään jäävät tämän tietojenvaihdon ulkopuolelle talouspakotteet tai vastaavat kyllä laittavat nämä maat järjestykseen oletteko valmis ryhtymään wolfgang schäublen kanssa tähän rintamaan

arvoisa rouva puhemies on ilo kuulla että valtiovarainministeri stubb tuo tiiviisti esille sitä kuinka aktiivisia ollaan lainsäädännön muutoksissa eu tasolla haluaisin kuitenkin kysyä ministeriltä mikä on sen aktiivisuuden taso me ylistämme täällä kilvan sitä että edellisen hallituksen aikana harmaan talouden ohjelmaan on satsattu siitä on saatu hyviä kokemuksia tässä hallituksessa on jatkettu sitä joskin vähän pienemmin resurssein mikä on ollut suomen aktiivisuus eu tasolla että tätä hyvää mallia vietäisiin lainsäädäntöäkin aktiivisemmin niin että eussa voitaisiin ottaa käyttöön samanlainen harmaan talouden järjestelmä kun suomessa on ollut hyviä kokemuksia eli valvontaresursseja yhteistyötä eri maiden välillä muutakin eli ei vain pelkkää lainsäädäntöä vaan aktiivista toimintaa eri viranomaisten kesken

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin rakentavaa ja hyvää keskustelua hallitus voi painaa mieleensä nämä monet hyvät ehdotukset usea on puhunut muun muassa viranomaisten resursseista nostan esiin myös työsuojeluviranomaiset joilla on mahdollisuus saada yritysten verotustietoja ja nähdä yrityksiä paikan päällä minkälaiset työolosuhteet siellä on toiseksi haluan korostaa sitä että ympäristörikokset ovat myös eräs harmaan talouden muoto yritykset voivat hakea taloudellista hyötyä sillä että jätteitä ei käsitellä oikein ja lainmukaisella tavalla vaan ne dumpataan luontoon saastuttamaan ympäristöämme toivon että hallitus panostaa ympäristörikosten torjuntaan kolmanneksi vielä maakohtainen raportointi minusta olisi hyvä että hallitus vähintään kannattaisi komission esitystä ja enemmänkin että

veroista ja voitoista tulisivat julkisiksi näin kaikki kansalaiset ja viranomaiset saisivat varmaa selvää tietoa mihin verot maksetaan

arvoisa puhemies täällä on esitetty sinänsä ihan mielenkiintoisia keinoja puuttua moniin epäkohtiin ja porsaanreikiin nykyisissä verokäytännöissä tosin mielestäni näiltä esityslistoilta puuttuu yksi merkittävä epäkohta nimittäin ammattiliitot jotka tällä hetkellä kuittaavat vuokratuloista verovapaat osingot esimerkiksi yksinomaan vvon kautta viiden vuoden aikana kuitanneet lähes viisikymmentä miljoonaa euroa ja summa sen kuin kasvaa tämä toiminta aiheuttaa tällä hetkellä aiheellista paheksuntaa kansan syvissä riveissä kysynkin ministeri stubbilta onko hallituksella keinoja puuttua siihen että esimerkiksi asumistuet eivät jatkossa valuisi verovapaina osinkoina ay liikkeille ay liike rikastuu tällä hetkellä verovapailla osingoilla kun vvon vuokrat nousevat ja voitot kasvavat ei kai tämäkään voi olla moraalisesti oikein

on puhuttu paljon harmaasta taloudesta ja laittomasta veronkierrosta ja siihen pitää puuttua voimakkaasti mutta ministeri stubb te sanoitte hallintarekistereiden kohdalla että se on täysin laillista se on laillista mutta nyt onkin kysymys siitä että meidän meidän ei pidä puuttua vain siihen mikä nyt on laitonta vaan meidän pitää tehdä laittomaksi myös sitä aggressiivista verosuunnittelua veronkiertoa josta nyt kuin koirat veräjästä kun se ei ei ole laitonta tämä on minusta se iso kysymys onko hallitus valmis tuomaan lainsäädäntöä ollaanko valmiita ajamaan eussa tiukennuksia niin että nyt laillisuuden piirissä oleva moraaliton verojen välttely laitetaan kuriin nostin ensimmäisessä puheenvuorossani esille ruotsissa valmisteltavan mallin jossa oman konsernin sisällä annettuja lainoja ei voisi vähentää tämähän on se tapa jolla suomessa tehtäviä voittoja siirretään veroparatiiseihin voisiko esimerkiksi valtiovarainministeriö hyvin nopealla aikataululla tuoda tämän lainsäädännön tässä yksi esimerkki miten puututaan siihen mikä on nyt laillista mutta mikä on moraalitonta ja

arvoisa puhemies veroparatiisien tärkein myyntituote on salaisuus euroopan unionin alueella merkittävä osa uusista työpaikoista syntyy tällä hetkellä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin verojärjestelmän aukkojen tilkitseminen parantaa eurooppalaisten pk yritysten kilpailukykyä ja luo tilaa uudelle kasvulle markkinoilla enää pärjää parhaat yritykset vaan härskeimmät ja suurimmat ne joilla on halua ja taloudelliset edellytykset veronkiertoon voittavat kilpailuasetelma on epäreilu me tarvitsemme enemmän avoimuutta ja mahdollisuutta paneutua yhtiöitä koskeviin tietoihin tämä hallitus tekee kovasti toimia verovälttelyn kitkemiseksi vaikka oppositio muuta väittää minäkin haluan muistuttaa edustaja wallinheimon tavoin että ay liikkeestä on kovasti arvosteltu yrityksiä ylisuurista osingoista vaikka osinkotulot ovat kelvanneet hyvin myös sinne

rouva puhemies nyt pitää kuitenkin muistaa että meillä yleishyödylliset yhdistykset kaikki samalla viivalla kait eikä vain ay liike erikseen ja kaikki muut yleishyödylliset jotenkin erilaisessa lainsäädännössä toivon että tämä asia on selvä meille kaikille puhumattakaan säätiöistä vielä on hyvä että parlamentaarinen työryhmä perustetaan sillä silloin kun ensimmäinen tarkastusvaliokunta aloitti sen sosialidemokraattinen puheenjohtaja matti ahde ensimmäisen kerran otti tähän isoon saliin tämän asian keskusteltavaksi niin että koko eduskunta pääsi harmaan talouden ja veronkierron asioihin

arvoisa puhemies olen edustaja satosen kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että joka iikka tässä salissa varmaan haluaa taistella harmaata taloutta ja veronkiertoa vastaan menetelmiä on sitten onneksi monenlaisia ja aikaisemmin tässä salissa esitin kun yleensä peräänkuulutetaan opposition vaihtoehtoja vain sen minkä ruotsalainen eduskuntaryhmä on ehdottanut nimittäin kotitalousvähennyksen nostamista kahdestatuhannestaneljästäsadasta eurosta neljääntuhanteen euroon tämä on tämmöinen win win win asetelma siinä voittavat kotitaloudet jotka saavat teettää työtä siellä voittavat pienyritykset mikroyritykset jotka saavat lisää työllisyyttä ja tuloja ja valtio joka saa lisää verotuloja kun harmaa työ vähenee

arvoisa rouva puhemies tässä ei ole nähty nytten metsää puilta nimittäin suomalaisten työllisyysasteen nostamista suomalaisten työntekijöiden työpaikkojen luomista nimittäin esimerkiksi etelä suomessa joka kolmas talonrakentaja on ulkomaalainen tällä hetkellä on kymmeniätuhansia ulkomaalaisia rakennusalan työntekijöitä pelkästään mutta samaan aikaan meillä on rakenteellista työttömyyttä meillä on pelkästään rakennusalalla kortistossa yli kaksitoistatuhatta rakennusmiestä jotka eivät saa työpaikkoja miten me voimme suosia suomalaisuutta jos me emme pysty edes luomaan omille kansalaisillemme omille työntekijöille työpaikkoja ne menevät nenän edestä muille siinä mielessä olisinkin kysynyt miten nämä julkiset hankinnat joissa kumminkin kilpaillaan näistä työpaikoista saadaan sillä sillä tavalla tasa arvoiseen asemaan että myös suomalaiset jotka veroja tänne maksavat ja suomalaiset yritykset jotka maksavat veroja tänne pärjäisivät niissä me tiedämme esimerkiksi tämän lähetetyn työntekijän aseman jossa kuuteen kuukauteen ei tarvitse tänne välttämättä ensimmäisenä veroja maksaa se etu on huomattava kun lähdetään kilpailemaan julkisista hankinnoista rakennusalalla voitaisiinko tällaisille asioille tehdä jotain koska sillä

puhemies kun valtiovarainministeri alexander stubb sanoo että minä annan väärää tietoa mustista listoista tulette samalla sanoneeksi että hallituksen omat kannanotot antavat väärää tietoa näistä mustista listoista koska juuri niitä minä olen lukenut

on epäselvää millä perusteilla listalla mainittuja valtioita pidetään yhteistyökyvyttöminä kyse on siis siitä että on erilaisia mustia listoja näistä ne listat ovat tärkeitä jotta julkisten rahoituslaitosten sijoittamiskriteerit saadaan jotenkin järkeviksi te olette kannattanut tämmöisiä vesitettyjä listoja missä on pieniä saarivaltioita mutta kun puhutaan vaikka luxemburgista ja sveitsistä ne ovat hyvin kriittisiä näihin pidempiin listoihin siitä on kysymys ja mitä tulee suoraan avoimeen omistusjärjestelmään se on suomessa euroopan johtotähti ja juuri sen takia suomi sai sen poikkeuksen eun arvopaperikeskusasetukseen nyt te olette menossa valtavirtaa vastaan eu tulee suomen valtion suuntaan mutta te menette suomen valtion linjaa vastaan ja eun linjaa vastaan tällä uudella esityksellä jossa tuotte hallintarekisterin sivuoven kautta sisään

talman jos ihan kylmän viileästi katsotaan mitä on tapahtunut niin on valitettavasti todettava että harmaan talouden torjumiseksi tehdään nyt vähemmän ja käytetään vähemmän resursseja kuin viime vaalikaudella suomen kuvalehti kysyi eri viranomaisilta millaiset resurssit sipilän hallitus antoi heille harmaan talouden torjuntaan kasvoivatko resurssit pysyivätkö ne ennallaan vai vähenivätkö ne kun kataisen urpilaisen hallitus myönsi kahdenkymmenen miljoonan euron lisämäärärahoituksen josta muun muassa tullille tuli miljoona euroa nyt sipilän hallitus ei ole myöntänyt tullille lisärahoitusta lainkaan määrärahan leikkaaminen on johtanut tullissa talousrikostiedustelun ja tutkintahenkilöstön vähentymiseen

kuluttajaviraston harmaan talouden torjunnan tarkastettuja määrärahoja kuten myös temistä ja stmstä sipilän hallitus on vähentänyt vuositasolla yli viidellä miljoonalla eurolla harmaan talouden torjuntaan käytettävää määrärahaa tämän ääneen sanomisesta ei kenenkään kannata loukkaantua mutta se ei myöskään oikeuta hallitusta takomaan itseään rintaan että miten hyvin se tätä asiaa hoitaa

rouva puhemies edustaja feldt rannan todistelu on todella epä älyllistä sipilän hallitus käyttää kaiken kaikkiaan neljä miljardia euroa vähemmän siis neljätuhatta miljoonaa euroa vähemmän valtion menoja vuoden yhdeksäntoista tasossa kuin kataisen urpilaisen hallitus jos tästä neljästätuhannesta miljoonasta eurosta on jotain viisi miljoonaa jouduttu ottamaan myös

sosiaaliturvan säästöt ole valitettavia eivätkö kehitysyhteistyösäästöt ole valitettavia eli tällä todistelulla edustaja feldt ranta ei ole mitään merkitystä mutta on tärkeää että harmaaseen talouteen panostetaan ja näin on myös sipilän hallitus tehnyt eikä kyse ole pelkästään rahasta vaan niin kuin sanoin esimerkiksi tänään käsitellään sellaista esitystä toivottavasti feldt rannalla on tilaisuus jäädä sitä käsittelemään jossa rikoshyödyn takaisinsaannissa tulee tietyissä tilanteissa käännetty todistustaakka sen konnan pitää osoittaa millä laillisin keinoin hän on ne varat hankkinut tämä on merkittävä uudistus

puhemies tämä edustaja zyskowiczin puheenvuoro nyt todisti sen että hallitus on laskenut kunnianhimon tasoa viime vaalikaudelta harmaan talouden torjunnassa me kaikki pidämme sitä valitettavana mutta toivomme että otatte nämä opposition esitykset joita me olemme tässä salissa esittäneet onkeenne ja nostatte tätä kunnianhimon tasoa koska kaikki se tutkimustieto mitä meillä on käytettävissä aikaisemmilta vaalikausilta osoittaa että harmaan talouden torjuntaan käytettävät määrärahat maksavat itsensä takaisin ja sen lisäksi tässä on tämmöinen moraalinen aspekti suomi on aikaisemmin edustanut johtajuutta eurooppalaisella tasolla verovälttelyn torjumisessa sen johtajuuden takaisinottaminen on on erittäin tärkeää ja ja toivon että hallitus hyvistä aikomuksista ryhtyy

kierrettyä varallisuutta ja ja tuloja takaisin valtiolle minä uskallan väittää että kaikki ne toimet joihin osin viittasin mutta joihin ennen kaikkea ministeri stubb viittasi tulevat merkitsemään sitä että kun jälkeenpäin katsotaan niin tämä vaalikausi tulee tuloksiltaan olemaan tehokkaampi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa kuin viime vaalikausi jolloin silloinkin tehtiin hyvää työtä

edustaja zyskowiczin puheenvuorossa nimenomaan korostuu ja tulee selkeästi esille se ongelma pelkästään leikataan ja yritetään valtiontaloutta saada kuntoon leikkaamalla tulokset voivat olla päinvastaisia niin kuin on kysymys harmaan talouden vastaisessa työssä verovälttelyn kuriin laittamisessa tulli poliisi verottaja kun sieltä leikataan resursseja niin se on hölmöläisten hommaa siinä ei säästetä vaan siinä menetetään tuloja nyt pitäisi arvioida se että kun panostetaan johonkin tässä tapauksessa niin kuin edellinen hallitus teki niin se toi lisätuloja kymmeniä miljoonia euroja kysymys onkin miksi hallitus on lyhytnäköisesti leikannut viisi miljoonaa jolla se on menettänyt moninkertaisen määrän tuloja nämä tulothan tasapainottavat budjettia

rouva puhemies on pakko todeta että kuitenkin tämä hallitus on myös tehnyt sisäisen turvallisuuden määrärahoihin korotuksen viisikymmentä miljoonaa euroa ja nämä menevät niin oikeusministeriöön sisäministeriöön kuin tulliinkin niistä niistä osa menee myös harmaan talouden tutkintaan ja ja juurihan täällä ministerit ovat sanoneet että siinä vaiheessa kun tämä harmaan talouden torjunnan strategia tulee eduskuntaan käsitellään myös lisäresurssit mitä se myös budjettikysymyksenä vaatisi haluan myös nostaa esille tämän että tänäkin päivänä toisessa käsittelyssä on tosiaan tämä käännetty todistustaakka joka on erittäin suuri askel siihen että talousrikollisia saadaan kiinni tätä ei ole tullut edelliseltä hallitukselta valitettavasti olisin halunnut kysyä vielä ministeriltä miten on sitten pohjoismaisen yhteistyön laita nimittäin viimeisen kahdeksan vuoden aikana on kuitenkin saatu myös pohjoismaisesti koordinoitua neljäkymmentäviisi tietojenvaihtosopimusta oecdn alle pohjoismaiden ministerineuvoston kautta meinataanko myös pohjoismaista yhteistyötä jatkaa

hivenen hymyilytti kun rkp sanoi sitoutuneensa harmaan talouden vastaiseen taisteluun edellisissä hallituksissa vuoden kaksituhattayksitoista hallitusneuvotteluista vuotaneissa asiakirjoissa rkp vastusti kokoomuksen kanssa tiukasti harmaan talouden toimia omistusten avoimuutta ja veroparatiisien mustia listoja

keskustapuolue nosti kovan metelin siitä että siihen jäi kiinteistöyhtiöiden mentävä porsaanreikä ministeri toivakkahan todisti sen olemassaolon perustamalla kiinteistösijoitusyhtiön belgiaan no kaikki tietenkin odottivat että kun keskusta nousee valtaan niin se tukkii tämän porsaanreiän yhtään esitystä ei kuitenkaan tullut kuten ei yhtä ainuttakaan verosuunnittelua vaikeuttavaa kansallista esitystä nyt pääministeri sanoi että katellaan katellaan mitä eu ja oecd tekevät hallitus on ulkoistanut verovälttelylainsäädännön ulkomaille

arvoisa rouva puhemies viime vaalikaudella kaksituhattaneljätoista perustettiin ympäristörikosten torjunnan strategia ja toimenpideohjelma ja kokoomus oli sitä vahvasti tukemassa tässä ohjelmassa ympäristöministeriö ja sisäministeriö tekevät tiukasti yhteistyötä ja tavoitteena on antaa viranomaiskoulutusta ja parantaa viranomaisyhteistyötä ja nimenomaan saada ympäristörikolliset kiikkiin kaksituhattaneljätoista

kirjattiin neljäsataakaksikymmentä ympäristörikosta ja niistä oli törkeitä kysyn ministeriltä miten ja minkälaisia tuloksia on viime aikoina saatu tästä ohjelmasta ja sitten toinen kysymys ympäristörikoksista ympäristörikoksista osa vanhenee kymmenessä vuodessa kuten tiedämme saattaa kestää vuosia ennen kuin vuotavat öljysäiliöt ja tällaiset ilmenevät voidaanko harkita vanhenemisaikojen pidentämistä
haluaako ministeri toivakka nimenomaan tähän vastata minuutti olkaa hyvä arvoisa
puhemies haluan sanoa että edustaja harakka valehtelee täällä salissa ministeri toivakka ei ole ollut mukana perustamassa minkäänlaista kiinteistöyhtiötä kyseessä on järjestely vuotta vanha perheyhtiö on tehnyt mahdollisen kaupan toteutuessa joka ei ole koskaan toteutunut tämä kyseinen perheyhtiö on aina työllistänyt suomessa maksanut aina veronsa suomeen minä henkilökohtaisesti en ole ollut minkäänlaisissa järjestelyissä mukana kyllä minulla on kahden prosentin omistus kyseisestä yhtiöstä mutta en ole operatiivisessa toiminnassa mukana en ole myöskään ollut perustamassa minkäänlaista yhtiötä pyydän että tarkistatte faktat ennen kuin valehtelette täällä salissa

arvoisa puhemies nyt olisi kyllä kiinnostavaa tietää aiotteko te jollakin tavalla puuttua tähän kun kahteen kertaan käytettiin tässä salissa sopimatonta kieltä myönnän olleeni epätarkka siinä että ministeri ei ollut operatiivisessa johdossa mutta hän oli tämän yhtiön omistaja silloin kun tämä järjestely tehtiin joka hyödynsi tätä porsaanreikää tässä suhteessa asiallisesti ottaen ministeri on tässä toiminnassa ollut osallinen ja hän itse tunnusti haastattelussa että tämä järjestely liittyy verosuunnitteluun mutta todellakin olisi kiinnostavaa tietää muuttuuko täällä salissa nyt kielenkäyttö aivan täysin tykkänään

arvoisa rouva puhemies stubb esitti minulle suoran kysymyksen haluan nyt vastata hän vastatessaan minulle vetosi siihen ettei tiedä mikä olisi lainsäädäntöpohja tai moraalinen pohja sille että suomi voisi antaa yritysten verojärjestelyjä koskevaa tietoa europarlamentin valiokunnalle ja epäili että tämä olisi salassa pidettävää tietoa kyse on kuitenkin kansallisen verolainsäädännön muutoksien vaikutuksesta muiden eu maiden veropohjaan ja tämän takia eu neuvoston verotyöryhmä keskustelee veroasioihin liittyvistä asioista eli kyse ei ole yksittäisistä veropäätöksistä ainoastaan lainsäädännöstä koska yritysverolainsäädännön muutokset vaikuttavat muihin eu maihin on eulla ja eu parlamentilla syytä keskustella näistä asioista haluan vielä todeta että neljätoista eu jäsenmaata oli valmiita luovuttamaan tietoja neuvoston verotyöryhmän keskusteluista mutta suomi ei ollut neljätoista maata koki että asiassa ei ole minkäänlaista laillista tai moraalista ongelmaa mutta suomi koki että verojärjestelyjä koskevien tietojen luovuttamisessa on moraalinen ongelma tämä on minusta aika kummallinen ja suomen vähän kummalliseen valoon asettava johtopäätös suomen

arvoisa puhemies olen kyllä hyvin harmissani siitä että tämä keskustelu on saanut varsin ikäviä ikäviä piirteitä tässä loppuvaiheessa varsinkin kun olen ymmärtänyt että tässä on yhteinen tahtotila ja yhteinen halu ratkaista näitä asioita toivoisin myös sitä että siinä vaiheessa kun meillä on yhteinen parlamentaarinen työryhmä pyritään myös niihin yhteisiin ratkaisuihin rakentavalla tavalla

eikä sorruta siihen että lähdetään auki repimään repimään sellaisia henkilökohtaisen tason asioita jotka eivät mielestäni tähän keskusteluun lainkaan kuulu se on oma näkemykseni täällä saa toki olla muitakin näkemyksiä mutta kun täällä oppositio moneen kertaan erityisesti edustaja rinne on koko ajan korostanut sitä että on parlamentaarinen valmistelu ja että yhdessä tehdään nyt kun yhdessä tarjotaan yhteistyön kättä niin minä toivon että teillä on myös omat rivit kunnossa

sitä mieltä että seitsemänsadanviidenkymmenen miljoonan euron liikevaihtorajaa alempaa rajaa ei voi hyväksyä nyt kysyn vielä vastustitteko esitystä jossa tietojen annosta kieltäytyneet kieltäytyneet julkistettaisiin voisinko saada näihin kysymyksiin nyt selvän ja suoran vastauksen

arvoisa puhemies tässä edustaja harakka äsken tavallaan kyllä ihan oikeasti viittasi vuoden kaksituhattayksitoista hallitusneuvotteluihin jolloin smolna vuosi kuin seula rkp ei silloin vuotanut mutta papereita vuodettiin julkisuuteen tarkoituksenhakuisesti tätä voima lehdessäkin julkaistua paperia on tulkittu täysin mielivaltaisesti ja edelleenkin tämä sama keskustelu jatkuu joten tässä tässä mielessä edustajan kritiikki menee täysin harakoille sen sijaan olisin enemmän ehkä huolissani siitä että ay liike viimeksi eilisen päivän ilta sanomissa kieltäytyi kertomasta pörssiomistuksistaan mitä mitä kieltämistä siellä on nämä ovat teidän aateveljiänne edustaja harakka olisin enemmän huolissani tästä asiasta
sitten vastauksiin ensiksi ministeri toivakka riittääkö yksi minuutti

oikeastaan hieman kertoa mitä ulkoministeriössä tehdään kehitysmaiden veronkantokyvyn ja veropohjan vahvistamiseksi eli kuten edustaja paloniemi tuossa kiitettävästi kertoi meillä tehdään toimia sen eteen suomen yksi painopiste on kehitysmaiden veronkantokyvyn

kykenevät keräämään noin kymmenen viiva viisitoista prosenttia bktstään veroina ja maksuina ja suomi onkin nyt tässä ryhtynyt aktiiviseksi yksi painopiste on se että me autamme kumppanimaitamme esimerkiksi tansanian kanssa teemme yhteistyötä siinä että viemme tämäntyyppistä verojärjestelmien kehittämisosaamista näihin maihin nyt ulkoministeriössä valmistellaan tällä hetkellä verotus ja kehitystoimintasuunnitelmaa ja se tullaan näillä näkymin julkistamaan kesäkuun loppupuolella jolloin sitten kuulemme tästä lisää mutta työtä tehdään koko ajan

arvoisa rouva puhemies albert einstein sanoi joskus aikoinaan että the hardest thing to understand in tax eli vaikein asia ymmärtää tässä maailmassa on tuloverotus ehkä tähän voisi lisätä vielä harmaan talouden ja veronkierron ikään kuin omina tieteenaloinaan mielestäni keskustelu tänään on ollut toki vilkasta ja värikästä ja ei meistä varmaan ketään voi syyttää siitä että aina välillä tulee niin sanotusti kovempia lausuntoja muutama suora vastaus tähän alkuun ja sitten yhteenveto edustaja wallin kysyi kotitalousvähennyksestä meillä on tällä hetkellä valmisteilla laajempi veropaketti jossa me myös tulemme käsittelemään kotitalousvähennystä ja sen mahdollista tai toisessa kyllä sen voi osittain linkata tähän harmaa talous keskusteluun mutta kyllä se nähdään enemmän tällaisena sanotaanko dynaamisena verotoimenpiteenä edustaja aalto viittasi useaan otteeseen ei ole enää paikalla mustiin listoihin kyse on siis maalistoista nyt kun tässä paljon kysyttiin sitä mitä ecofin kokouksessa sanoin niin telegraafisesti yksi panama on kaksi meidän valtiovarainministereiden pitää pitää huolta siitä että veronkanto pysyy ja tämä on myös toimi jossa eu näyttää etunojaa meidän on puututtava verovälttelyyn verorikoksiin aggressiiviseen verosuunnitteluun ja rahanpesuun meidän on toimittava mahdollisimman nopeasti meidän on lisättävä avoimuutta meidän on vaihdettava informaatiota meidän on on hankittava ja toteutettava yhteisiä rekistereitä ja luotava mustien maiden lista tuen ranskan esityksiä saksan esityksiä ja g viisi maiden esityksiä joista olemme valmiita menemään pidemmälle tämä anteeksi suunnilleen käännöksenä siitä mitä muistiinpanoista otin edustaja rinne kysyi myös suoraan tuosta tuosta seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä miljoonasta kysehän on siis tilinpäätösdirektiivistä suora vastaus teille edustaja rinne emme ole ecofinissä vastustaneet rajan laskemista komission ehdotukseen tilinpäätösdirektiivistä on tem vetoisesti käynnissä ja tähän viranomaisten välille tapahtuvaan raportointiin tulee tuo sama raja eli me tarkastelemme tätä tilannetta mutta yritin muistionkaloista kaivaa tuliko tästä sanottua mitään ja kävin läpi myös ecofin paperit ja sen tyyppistä kannanmuodostusta ei ainakaan minun suustani siellä ulos tullut tarkastellaan kokonaisuutta

ne kokonaisuudet yksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisen ohjelma kaksi sisäisen turvallisuuden määrärahoihin lisättiin viisikymmentä miljoonaa äsken keskustelin tullin pääjohtajan kanssa joka on lisännyt omalta puoleltaan sen neljä miljoonaa nimenomaan harmaan talouden vastaiseen torjuntaan samalla korostan tässä resurssikysymyksessä sitä että kun meillä on automaattista tietojenvaihtoa niin sehän tulee myös vähentämään

kolme viranomaisten yhteinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminto neljä vmn osalta meidän keskeisin harmaan talouden torjuntaan vaikuttava hankkeemme tällä hallituskaudella kuten pääministeri tuossa totesi on tulorekisterin perustaminen viisi me tehostamme rahanpesun ja terrorismin ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvää toimintaa tässä mennään neljännen neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoon ja suomessa valmistelut tässä jo pitkällä kuusi verotietojen automaattista kansainvälistä vaihtoa tiivistetään common reporting standard meillä on mukana kahdeksankymmentä lainkäyttöaluetta eli siinä on kuusi selkeää tointa harmaan talouden puolelta sitten verojen välttämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun estämisen puolelta kuusi kokonaisuutta yksi olemme aktiivisesti mukana sekä oecd että eu toiminnassa joissa siis beps hanke on oecdn ja atad direktiivi eun puolella

koskevien sopimusten solmimisessa viisi teemme myös verosopimuksia jos sisältö on vanhentunut tai suomen verotulojen kertymisen kannalta ongelmallinen tästä esimerkkinä espanja ja portugali kuusi me toimimme myös kansallisen lainsäädännön kautta josta aikaisemmin mainitsin väliyhteisöt korkovähennysoikeudet yleisen veronkiertosäännöksen siirtohinnoittelun ja rajoitetun emo ja tytäryhtiödirektiivin ja niin edespäin viimeisenä huomiona ja summa summarum kyllä panama leaks edesauttaa näiden kokonaisuuksien eteenpäinviemistä ja pidän sitä ratkaisevana

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies minulla on olo että ulkomaalaislaki on nyt paras aihe josta olen täällä käynyt puhumassa sillä joka viikko tulee vähintään yksi osa tätä jatkosarjaa nyt alkaa olla kyllä semmoinen lievä ongelma siitä syystä että kun näitä ei pysty katsomaan kokonaisuutena niin kuvaan teille tähän he kuuteenkymmeneenneljään liittyvän yhden kohdan kokonaisuutena tämä lainsäädäntö että siirretään tehtäviä niin rajavartiolaitokselta kuin poliisiltakin maahanmuuttovirastolle on hyvä niin että maahanmuuttovirastolle tulee enemmän mahdollisuuksia käsitellä näitä lupia mutta kun meillä on juuri tällä hetkellä hallintovaliokunnassa käsiteltävänä edellisellä viikolla täällä ollut esitys jossa lyhennettäisiin

valitusaikoja muun muassa niin siinä asiantuntijoitten vahva viesti on on ollut se että valitusaikoja lyhentämällä käsittelyajat eivät lyhene vaan ne jopa jopa pidentyvät siihen on monia eri syitä muun muassa se että niihin joudutaan lisäämään selvityksiä jälkikäteen ja muuta tämmöistä siinä kohtaa on tullut esille että paljon helpompi ja parempi keino olisi lyhentää käsittelyaikoja nyt sitten tässä esityksessä joka tulee kaksi viikkoa sen edellisen jälkeen on direktiivin mukainen käsittelyaikojen määritys joka olisi ollut hyvä tietää jo silloin kun täällä muutama viikko sitten käsiteltiin sitä edellistä jossa yritetään siis keinoa lyhentää käsittelyaikoja joka ei toimi ja nyt sitten tulee käsittelyaikojen lyhennys en tiedä toivon että tämä on vain virhe lipsahdus tai jotakin muuta eikä tietoinen yritys saada ensin kiristettyä sieltä valitusaikoja ja sen jälkeen tuoda tämä käsittelyaikojen lyhennys tietenkin poliiseille jää yhä edelleenkin päätösten tiedoksi antaminen sen jälkeen kun on tullut kielteinen tai myönteinen josta tästäkin on jo yksi lainsäädäntöesitys meneillään niin että tämä voidaan etenkin myönteisissä tapauksissa antaa myöskin maahanmuuttoviranomaisille tehtäväksi elikkä ei ole pelkästään poliisit

ovat yhä edelleen rajavalvonnan ja poliisien tehtävinä yksi iso muutos joka tähän on tulossa nyt kun näitä lupia ei sitten enää haettaisi poliisilaitokselta ja poliisit eivät olisi tässä se lupaviranomainen on tämä esitys että näitä voitaisiin hakea vain yhdeksästä erityisestä toimipisteestä kun me tiedämme että nyt nämä kolmekymmentäkaksituhatta ihmistä ja sen jälkeen vielä joitakin muitakin mutta myöskin silloin kun tulijoita on ollut neljätuhatta eivät satu tulemaan näihin ennalta määrättyihin pisteisiin niin mitkä ovat ne realistiset mahdollisuudet turvapaikanhakijoilla matkustaa näille kyseisille paikkakunnille viemään lomakkeita anoakseen näitä tämä ei selvinnyt tästä ainakaan ihan helposti oliko tähän ajateltu jo jo joku vaihtoehto isoa linjaa tästä tästä osuudesta kannatan elikkä lupaviranomaisen toimivaltuuksia maahanmuuttovirastolle mutta tässä on nämä kaksi ongelmaa elikkä pätkityt lainsäädäntövalmistelut jolloinka tehdään ehkä etukäteen sellaisia muutoksia mitkä

arvoisa rouva puhemies ymmärrän tämän esityksen niin että tässä pyritään eri viranomaisten työnjakoa ja toimivaltaa näissä esillä olevissa asioissa kehittämään siellä hallintovaliokunnassa on varmasti hyvä katsoa näitä yksityiskohtia ja myös liittymiä siihen edelliseen esitykseen johon edustaja paatero viittasi itse olisin halunnut tässä yhteydessä kiinnittää vain huomiota siihen että hallinnossa on ilmeisen paljon mahdollisuuksia toimintoja ja työnjakoa kehittämällä saada aikaiseksi järkeviä säästöjä viittaan nyt yhteen esimerkkiin joka on ajankohtaiseksi kun maahan tuli erittäin paljon turvapaikanhakijoita viime vuonna yli kolmekymmentätuhatta niin ryhdyttiin miettimään että onko se oikeastaan hyvä systeemi että meillä ensin tämän alkupuhuttelun tekee poliisi tai rajavartiolaitos ulkomaalaisen turvapaikanhakijan kohdalla ja sen jälkeen muutaman viikon tai jopa kuukauden jälkeen erikseen maahanmuuttovirasto tekee tämän varsinaisen turvapaikkapuhuttelun kun tätä mietittiin niin päädyttiin siihen että eihän tässä ole hirveästi järkeä vaan jotta asiat menisivät sujuvasti ja ilman että turhaan odotutetaan myöskään tätä hakijaa niin päätettiin yhdistää että yhdellä ja samalla kertaa maahanmuuttovirasto tekee myös tämän perustietoihin liittyvän alkupuhuttelun ja sitten sen varsinaisen turvapaikkapuhuttelun

arvoisa puhemies juuri niin osa näistä hallituksen esityksistä mitä nyt nähdään on hyviä mutta ne ovat toisaalta myös sellaista puskapalojen sammuttelua koska tietysti siitä syntyy kauheat viranomaisprosessit kun kolmekymmentäkaksituhatta ihmistä ryntää maahan ja käynnistää nämä turvapaikkahakemukset tietenkin siinä aletaan muuttaa järjestelmiä ja kaikki on sekaisin ja koetetaan löytää säästöjä hyvä niin mutta perussuomalaisena toivon että tässä ollaan kuitenkin valppaina myös tälle pääongelmalle eli sille että turvapaikkaa saa yhä hakea rajattomasti jos nämä rajajärjestelyt mitä täällä euroopassa nyt on tehty pidäkään niin sitten tässä ollaan hyvin pian todella ison ongelman edessä isomman kuin nyt mitä tulee tähän hallituksen esitykseen niin täytyy vielä mainita että ihmisiltä olen saanut hieman sellaista palautetta että poliisiin luotetaan kovin paljon suomessa ylipäänsä ihmiset luottavat poliisiin mutta sen sijaan tähän maahanmuuttovirastoon ihmisten luotto

toivottavasti siellä säilyy kuitenkin se sama objektiivisuus mikä poliisilla on aiemmin säilynyt tämä on se mitä minä toivon että valiokunnat vielä kysyisivät kun asiantuntijoita kuulevat

arvoisa puhemies tässäkin kysymyksessä on hyvä todeta että tämä itse päälinja jossa tätä päälinja jossa tätä yhteistyötä eri viranomaisten välillä pyritään järkevöittämään ja pyritään hakemaan myös synergiaetuja ja pyritään miettimään miten me myös pystyisimme hallinnossamme tehokkaammin hoitamaan näitä asioita on täysin kannatettava ja nimenomaisesti tällaista pohdintaa tällaisessa tilanteessa pitääkin tehdä ja varsin järkeviä esityksiä siihen suuntaan nyt tässä kyseessä olevassa hallituksen esityksessä kyllä on mutta sitten puuttuisin tähän asiaan mihin edustaja paaterokin omassa puheenvuorossaan puuttui että kun meille joka viikko nyt tähän saliin tuodaan lähetekeskusteluun näitä ulkomaalaislain muutoksia niin tässä tavallaan helposti sitten unohtuu se asia että nämä isot kysymykset olisi pitänyt hoitaa kokonaisuutena ja katsoa kokonaisuudessaan tämän ulkomaalaislain uudistamista ja miettiä sitten siinä yhteydessä osakokonaisuudesta miten ne nivoutuvat toisiinsa me tiedämme että edellisellä kerralla puhuimme perheenyhdistämisestä sitä edellisellä kerralla tästä oikeusturvakysymyksestä sitä edellisellä kerralla tästä humanitäärisen pykälän poistamisesta ja niin edelleen jotka kaikki toisaalta linkittyvät toisiinsa joten olisi kyllä järkevämpää varmaan myös sen kannalta että ihmiset ymmärtäisivät mihin näillä ulkomaalaislain uudistamisilla pyritään että tämä tehtäisiin kokonaisvaltaisesti ja tehtäisiin kerralla eikä niin että nämä tulevat aina tipoittain ja näitä viikko toisensa jälkeen täällä puidaan ja sitten ne ovat valiokunnassakin aina viikko toisensa jälkeen eri tahdissa näitä ratkaisuja tulee vähän tipoittain vaikka sitten osassa

arvoisa rouva puhemies todistan tässä samaa kuin valiokuntatoveri tässä edellä hallintovaliokunnassa ulkomaalaislakien käsittely on kieltämättä asettautumassa nyt ainakin vähän vaikeammille raiteille tätä hallituksen esitystä lukiessa kiinnitin samaan huomiota kuin muun muassa edustaja paatero tässä edellä omassa mutta sen lisäksi haluan kiinnittää huomiota myös näihin resurssikysymyksiin tämänkin hallituksen esityksen pohjana on resurssien tehokkaampi käyttö viime vuonna vähän reilu vuosi sitten tässä eduskunnassa istui silloinen poliisin ja oikeudenhoidon parlamentaarinen työryhmä joka esitti poliisille rajavartiolaitokselle ja niin edelleen seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisää rahaa tehtävienhoitoon tästä hallitus antoi näille toimijoille viidenkymmenen miljoonan euron osuuden poliisin resurssien osalta täytyy sanoa että kyseessä tämänkään rahan osalta ei ollut tason nosto vaan ainoastaan kapenevan kehyksen laskun paikkaus vielä tähän meidän turvapaikkajärjestelmäämme edustaja savio tuosta taisi jo poistua mutta väite siitä että suomessa jaellaan turvapaikkapäätöksiä kansanedustajalta joko tietämättömyyttä tai tai sitten välinpitämättömyyttä yksi kolmasosa suomessa turvapaikkahakemuksen jättäneistä henkilöistä saa turvapaikkapäätöksen ja tämä taso on kyllä hyvää eurooppalaista tasoa monellakin

tavalla
lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt

palataan vähän taaksepäin en katsonut tuota näyttöä tarpeeksi sukkelaan edustaja kasvi käyttää puheenvuoron asiasta kahdeksan

kiitos puhemies ja ei minun sormenikaan ollut ihan ihan ajan tasalla kun yritin seurata että missä kohtaa tämä tietoyhteiskuntakaaren korjaussarja versio yksi piste yksi oikein sieltä tulee tässähän käytännössä pyritään korjaamaan joukko kaaressa havaittuja ongelmia ja päivittämään sitä muutenkin ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan pääasiassa nämä tehdyt muutosesitykset ovat täysin perusteltuja mutta haluan nostaa esiin pari kysymystä jotka sieltä havaitsin ensimmäisellä lukukierroksella toistaiseksi esityksessä avoimimmaksi niin kutsutun verkkoneutraliteetin kohtalo sinänsä kyse on teknisestä muutoksesta sillä euroopan neuvosto ja parlamentti ovat antaneet tietoverkkojen neutraliteettia koskevan asetuksen joka korvaa jäsenmaiden myös suomen kansalliset verkkoneutraliteettia koskevat lait sinänsä sääli sillä neutraliteetista käytiin viime vaalikaudella ihan hyvä keskustelu ja sen tuloksena oli ihan hyvä laki ongelmana tässä on kuitenkin se etteivät kyseisen asetuksen soveltamisohjeet ole vielä valmiit vaikka asetus on jo astumassa voimaan ja kansalliset lait on pakko kumota tämän seurauksena tässäkin esityksessä todetaan että muutoksella on vaikutuksia kuluttajan yritysten ja viranomaisten asemaan mutta ei kyetä vielä kertomaan millaisia nämä muutokset ovat tämä ei ole minun mielestäni parasta mahdollista eu tason hallintokulttuuria odotan mielenkiinnolla mitä tapahtuu kun valiokunta yrittää ottaa tästä kohdasta selvää myös radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevat muutokset ovat mielenkiintoisia esityksessä on etsitty ja itse asiassa hyvin löydettykin tasapaino yksityisyydensuojan ja uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen mahdollistamisen välillä sillä ensinnäkin muutokset on säädetty määräaikaisiksi jolloin niiden vaikutuksia voidaan seurata ja esityksessä korostetaan eri tavoin että vain anonymisoituja tietoja voidaan käsitellä jolloin niitä ei pystytä yhdistämään yksilöihin siitä huolimatta tämä mahdollistaa sellaisten palveluiden kehittämisen joiden kehitys tähän asti on jäänyt tekemättä koska yritykset ovat pelänneet että siitä aiheutuu niille juridinen riski yksi avoin kysymys radioviestinnän luottamuksellisuudessa kuitenkin jää auki siinä missä esitys nyt mahdollistaa toteutuessaan kauko ohjattavien laitteiden esimerkiksi näiden dronien radioliikenteen seuraamisen niin tarkoittaako tämä itse asiassa myös autonomisen liikenteen ajoneuvoja jolloin esimerkiksi myös robottiautojen jotka ovat jatkuvassa radioliikenteessä liikenneinfran ja toisten ajoneuvojen kanssa liikennettä voitaisiin seurata eiväthän ne itse asiassa kovin paljon eroa näistä lentävistä droneista ainakaan teknisesti tässä kohdassa meidän on oltava erityisen tarkkana ettemme vahingossa vaikeuta näiden uusien liikenteen digitaalisten palveluiden kehitystä lopuksi on tosi erinomaista että tällä esityksellä tietoyhteiskuntakaareen lisätään niin sanottujen julkisesti säänneltyjen satelliittipalveluiden säännökset käytännössähän tämä tarkoittaa ilmeisesti galileoa mutta tämä määritelmä on tässä esityksessä sen verran epämääräinen että se todennäköisesti voisi tarkoittaa muitakin palveluita mutta joka tapauksessa tämä on tosi hyvä asia sillä satelliittipalvelut on yksi niistä asioista joiden merkitys ihan perusinfrassa kansalaisten arjessa ja viranomaisten toiminnassa kasvaa jatkuvasti ja tämä on senkin takia suomelle erittäin tärkeä kysymys että tämän niin sanotun lähiavaruuden tai yläilmakehän taloudellinen merkitys kasvaa ja tässä sekä kansainvälinen säännöstö että sitten suomen ihan auki sitä ei ole on tosi hyvä että me saamme tämänkin asian niin sanotusti lailliselle tolalle odotan mielenkiinnolla arvoisa puhemies mitä tästä valiokunnassa saamme

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat edellä käydyssä ajankohtaiskeskustelussa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta oppositiosta todisteltiin että tällä vaalikaudella olisi harmaan talouden torjuntavoimavaroista säästetty viisi miljoonaa euroa en tiedä onko luku oikea mutta halusin keskustelussa osoittaa että jos ja kun hallitus kaiken kaikkiaan tällä vaalikaudella on säästämässä noin neljätuhatta miljoonaa euroa toinen toistaan vaikeammista kohteista niin tämä viisi miljoonaa euroa ei ole kovin paljon tähän tietysti vastattiin että laittamalla viisi miljoonaa harmaan talouden torjuntaan saadaan paljon enemmän takaisin itse asiassa minäkin uskon että harmaan talouden torjuntaan osoitetut voimavarat poliisille syyttäjälaitokselle tullille ja niin edelleen käytetään oikein nämä rahat tulevat takaisin ja vielä todellakin korkojen kera olenkin sitä mieltä että jos nähdään kun hallitus nyt sitten harmaan talouden torjuntaohjelmaansa viimeistelee että on perusteltuja resurssitarpeita joihin voimavaroja suuntaamalla

pystytään harmaan talouden tuottoja yhteiskunnalle lisäämään niin näitä lisävoimavaroja tulisi tuohon käyttää mutta kaikki harmaan talouden torjunta ei todellakaan vaadi lisää rahaa viittasin jo keskustelussa siihen että viime vaalikaudella vaalikauden loppupuolella päätettiin eduskunnassa että laittomasti hankittuja todisteita saadaan käyttää tämä oli erittäin tärkeä linjaus harmaan talouden torjunnan kannalta koska voidaan sanoa että kaikki nämä vuodot oli kyse sitten panama papereista liechtensteinin papereista tai luxemburgin papereista ovat tavalla tai toisella laittomien toimien kautta tulleet ja jos ei näitä voitaisi sitten käyttää todisteena verotuksessa ja oikeusprosesseissa niin se olisi todella surkea tilanne pakko sanoa että itse myötävaikutin keskeisesti siihen että laittomasti saatuja todisteita esimerkiksi näissä tilanteissa saa käyttää vaikka monet niin sanotut ihmisoikeusjuristit olivat tästä ajatuksesta kauhuissaan arvoisa puhemies nyt meillä on käsittelyssä toinen laki jolla tehostetaan harmaan talouden torjuntaa ja ennen kaikkea rikoshyödyn takaisinsaantia ilman että tämäkään vaatii lisää rahaa harmi että esimerkiksi edustajat rinne feldt ranta ja harakka eivät ole nyt paikalla kaikki väittivät edellä olevassa keskustelussa että nykyhallitus ei ennen panama papereita olisi ollut tekemässä mitään harmaan talouden torjumiseksi torjumiseksi nyt käsittelyssä oleva laki merkitsee sitä että tietyissä rajatuissa rajatuissa tilanteissa rikoshyödyn takaisinsaannissa todistustaakka ei olekaan tavanomaiseen tapaan syyttäjällä vaan tällä rikoksesta tuomitulla rikollisella

tai talousrikolliseksi ja kun häneltä löytyy huomattavia summia selittämättömiä varoja syyttäjän ei tarvitsekaan enää todistaa millä rikoksella nämä varat on saatu koska se on käytännössä syyttäjälle usein ylivoimainen tehtävä päinvastoin tämän syytetyn jonka tililtä veroparatiisista esimerkiksi panamasta löytyy miljoonia euroja pitää osoittaa millä laillisin keinoin nämä rahat ovat hänen tililleen ilmestyneet tai millä laillisin keinoin hän on siis nämä rahat hankkinut jotka hän on sitten sinne veroparatiisiin tililleen laittanut tällä muutoksella on käytännön kannalta näissä isoissa talousrikosjutuissa isoissa huumerikosjutuissa ilmeisesti hyvin suuri käytännön merkitys niinpä viime käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä tuli ilmi että vaikka professoritason vaikka professoritason asiantuntijat ovat suhtautuneet torjuvasti tai vähintään hyvin arvellen tällaiseen poikkeukseen meidän normaalista oikeusjärjestyksestämme niin nimenomaan käytännön miehet ja naiset ymmärtäisin talousrikostutkijat ja poliisit ovat pitäneet tätä hyvin tervetulleena ja itse kun vähemmän näissä yhteyksissä arvostan näiden niin sanottujen ihmisoikeusjuristien näkemystä siis teoreetikkojen näkemystä ja enemmän arvostan käytännön ihmisten eli esimerkiksi poliisien ja syyttäjien näkemystä niin pidän tätä uudistusta hyvin tervetulleena

esitystä perustuslain vastaiseksi ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastaiseksi toisin kuin mitä se teki vastaavanlaisen esityksen kohdalla noin viisitoista vuotta sitten kolmanneksi olen erittäin tyytyväinen siihen että vaikka perustuslakivaliokunta joka ei siis pitänyt esitystä perustuslain vastaisena oli sitä mieltä että tähän menettelyyn ei kuitenkaan tulisi mennä niin lakivaliokunta pätevän ja tomeran puheenjohtajansa edustaja puheenjohtajansa edustaja tolvasen johdolla päätyi siis vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa siihen että tämä hallituksen esitys toteutetaan sanon lopuksi että talousrikoskonnan arin paikka on hänen lompakkonsa silloin juuri tällaiset uudistukset joilla tätä rikoshyödyn takaisinsaantia helpotetaan ovat hyvin tervetulleita

erittäin hyvän puheenvuoron tästä niin sanotusta käännetystä todistustaakasta kyllä hieman hämmentynyt olen siitä että täällä salissa istuu vain kaksi perussuomalaisten kansanedustajaa ja kaksi kokoomuksen kansanedustajaa toki myös puhemies

jatkossakin rikosasioissa todistustaakka on kantajalla eli syyttäjällä tai asianomistajalla mutta sitten jos henkilö todetaan syylliseksi ja hänellä on tällainen kyseenalainen suuri omaisuus niin hänellä on velvollisuus osoittaa millä rehellisellä tavalla tuo omaisuus on on hankittu vai onko syytä uskoa että että se on tullut rikoksen kautta valtionsyyttäjä ritva sahavirtaa ensimmäisessä keskustelussa lainasin ja hän on tehnyt perusteellista työtä tämän asian parissa hän toteaa että rikoshyödyn menettämisseuraamus on talousrikollisuuden torjunnassa tehokas keino ja tämän tehokkaan keinon nykyhallitus haluaa nyt ottaa käyttöön

arvoisa rouva puhemies edustaja heinoselle haluan vastata että hänen ei pidä ihmetellä esimerkiksi sosialidemokraattien ja vihreiden poissaoloa tästä keskustelusta sitä varmemmalla vakaumuksella he voivat moittia nykyhallitusta siitä että se ei ole mitään tehnyt talousrikollisuuden torjumiseksi kun he he eivät osallistu niiden esitysten käsittelyyn joilla nykyhallitus nimenomaan toimii talousrikollisuutta ja ja harmaata taloutta vastaan

arvoisa puhemies kansainvälinen automaattinen tulo ja verotietojen vaihto tulee vähentämään entisestään mahdollisuuksia veronkiertoon ensi vuoden alusta lähtien kuten täällä salissa tänään aiemmin päivällä jo moneen kertaan puhuttiin tähän laajaan tietojenvaihtoyhteistyöhön osallistuu kymmenittäin maita ja se kiristää entisestään verkkoa veronkiertäjien ympärillä ei tietysti jatkossakaan tule olemaan aukoton mutta ainakin kaikkein helpoimmat veronkiertokeinot se nähdäkseni tulee estämään arvoisa puhemies veronkiertäjien ja sen estäjien kilpajuoksu on jatkuvaa ja veronkiertoon tähtäävät tahot ovat tässä kisassa valitettavasti aina vähintään yhden askeleen edellä jo pelkästään tästä syystä hallituksen ja eduskunnan tulee jatkossakin tehdä voitavansa kaikkien tiedossa olevien porsaanreikien tukkimiseksi myös tähän käsittelyssä olevaan lakiuudistukseen liittyvä epäilyttävän epäilyttävän omaisuuden alkuperää koskeva käänteinen todistustaakka on jälleen yksi askel oikeaan suuntaan hallituksen toimenpidelistalla

arvoisa rouva puhemies tähän keskusteluun on aktiivisesti osallistunut oikeustieteen kandi entinen syyttäjä edustaja zyskowicz kun kävimme tuon edellisen keskustelun sain muutamia palautteita siitä että tämä on käänteentekevä muutos ja vaarantaa jollain tavalla ihmisten oikeusturvan toteutumista ja ja jopa jopa annettiin ymmärtää että kun tähän asti on ollut että syytön kunnes toisin todistetaan niin nyt sitten tulisi malli syyllinen kunnes toisin todistan tästähän tässä ei ole kyse

rouva puhemies minun mielestäni ei ole oikeudenmukainen oikeudenkäynti on tärkeä eurooppalainen ja ja länsimainen sivistysvaltioperiaate ja sitä tässäkin laissa noudatetaan toisin sanoen on ihan selvää että kuten puheenvuorossanikin sanoin syytetyn ei tarvitse osoittaa itseään syyttömäksi vaan syyttäjän pitää osoittaa syytetty syylliseksi tämä nyt puheena oleva käännetty todistustaakka tarkoittaa tiettyjä erityisiä tilanteita joissa jo syylliseksi todetulla rikollisella on tätä omaisuutta tällaisessa erityisessä tilanteessa jossa syyttäjän on käytännössä mahdotonta osoittaa tämä omaisuuden hankkiminen rikollisella teolla

on erittäin tervetullut uudistus ja kuten totesin se jo viisitoista vuotta sitten oli täällä esillä mutta silloin perustuslakivaliokunta sen kaatoi muuten esimerkkinä siitä miten uskollisesti perustuslakivaliokunta sinänsä ymmärrettävästi kuuntelee näitä näitä teoriatason asiantuntijoitaan on se että vaikka perustuslakivaliokunta nyt hyväksyi tämän esityksen että se ei ole vastoin perustuslakia niin perustuslakivaliokunta kuitenkin esittää tässä oman lausuntonsa kolmanneksi viimeisessä kappaleessa että tätä uudistusta ei tulisi tehdä osoituksena siitä että siellä asiantuntijoiden sana painaa vahvasti niin kuin sinänsä pitääkin on se että vaikka perustuslakivaliokunta tässä esittää että tätä uudistusta ei pitäisi tehdä niin täällä ensimmäisessä käsittelyssä esimerkiksi yksi perustuslakivaliokunnan jäsen sanoi että hän on erittäin tyytyväinen siitä että lakivaliokunta menetteli toisin kuin perustuslakivaliokunta yksimielisessä lausunnossaan esitti lakivaliokunta siis esitti että laki kuitenkin hyväksytään ja hyvä